päiväjärjestyksen toisena asiana on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali vaali apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi joka alkaa ensimmäinen neljättä kaksituhattakahdeksantoista ja päättyy kolmaskymmenesensimmäinen kolmatta kaksituhattakaksikymmentäkaksi edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävinä keskuskansliassa vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali vaali toimitetaan siis umpilipuin äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny muunlainen äänestyslippu hylätään vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja taitettuna ettei lipun sisältö ole näkyvissä vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat tapani tölli kalle jokinen suna kymäläinen ja kari kulmala

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra

on kaiken kaikkiaan kannatettava tiedon laajempi hyväksikäyttö toimivamman liikennejärjestelmän

luomiseksi on oltava yhteinen tavoitteemme olemme kuitenkin

huolissamme lakiesityksen tasapuolisuudesta esityksen

ja vastuukysymykset jäävät myös auki samoin mittavaa lisätyötä

ja selvennystä vaatii puolesta asiointi sekä matkustajan suoja matkaketjussa tässä vastuukysymykset kokonaisuudesta vaativat

esiin useita ongelmia hallituksen esitys on perustuslakivaliokunnan mielestä hyvin vaikeaselkoinen eikä tämän vuoksi edusta sen tavoitteeksi asetettua sujuvaa sääntelyä tämä seikka vaarantaa olennaisesti lainsäädännön selkeyttä perustuslakivaliokunnan mukaan sääntelytekniikka voi johtaa siihen että jopa asiantuntijoiden on vaikea hahmottaa sääntelyä tavalliselle kansalaiselle sääntelyn ymmärtäminen ja hahmottaminen saattaa valiokunnan mielestä olla miltei mahdotonta perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan tällaista sääntelytekniikkaa sekaannuksia aiheuttavana ja vaivalloisena perustuslakivaliokunnan mukaan kieliasultaan hallituksen esityksen sisältämät lakiehdotukset ovat paikoin tavalliselle kansalaiselle lähes käsittämättömät kun kyse on yleislaista jota sovelletaan liikenteen palveluihin tulisi lain olla sekä muodoltaan että sisällöltään tietysti ymmärrettävää lopuksi perustuslakivaliokunnan mielestä näin mittavan säännösteknisen muutoksen tekeminen valiokuntakäsittelyssä sisältää riskejä ja tämänkaltainen muutos kuuluu muutoinkin tehtäväksi osana perusvalmistelua ministeriössä

lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy yhden lausuman joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee lakiehdotuksen uudelleen perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon perusteella

arvoisa puhemies todellakin eduskunta hyväksyi hankkeen lakivaiheen ensimmäisen osan ja nimitti lain liikenteen palveluista annetuksi laiksi ja nyt on siis kyseessä tämä kakkososa jossa täydennetään liikenteen palveluista annettua lakia ja mahdollistetaan asiakaslähtöinen liikenteen kehittäminen palveluna esityksellä muutettaisiin nykytilaa jossa liikenteen markkinasääntely on jakautunut useaan eri säädökseen kokoamalla sääntely yhteen lakiin voitaisiin liikenteen palvelumarkkinoita helpommin tarkastella yhtenä kokonaisuutena totta kai liikenteen sääntelyhän perustuu paljon kansainvälisiin sääntelyihin ja järjestelyihin mutta siihenkin on pyritty mahdollisuuksien mukaan tekemään suomalaista jälkeä hallituksella on yhtenä strategisena alueena digitalisaatio se näkyy konkreettisesti tässä lakipaketissa kun ollaan luomassa uusia liikenneketjuja ja helpottamassa asiakkaiden palveluiden saantia olennaista on että hyödyt tulevat näkyviin koko maassa ja varsinkin siellä missä tällä hetkellä julkinen liikenne ei toimi tai sitä ei ole ollenkaan tarkoita länsimetroa paketissa on käsitelty tulevaisuuteen katsoen tieliikennettä rautateitä koulutusta ammattipätevyyttä paljon on valiokunnassa kuultu asiantuntijoita ja eturyhmiä yksityiskohdista esimerkiksi liittyen esteettömyyteen ja viranomaiskäytäntöihin perustuslailliset näkökohdat huomioidaan ja valiokunta on antanut kunnon ohjeistuksen mitä pitää tehdä oppositiotakin on kuultu mutta laki on rakenteeltaan varmasti poikkeuksellinen ja sen sisältö on tietysti aika kriittinen niin kuin on sanottu pevin lausunnossa lakien selkeyden puute on tässä kyllä yksi aika hankala asia tähän kakkososaan varmasti joudutaan jossain vaiheessa puuttumaan ja korjaamaan sitä ja myös tätä tasapuolisuusasiaa tuomaan esille tämä ei ole varmasti ensimmäinen laki jota eduskunta joutuu korjaamaan liikenne tulee sähköistymään digitalisaatio on osa liikennettä ja liikennepalvelut tulevat olemaan kaikkien ulottuvilla takaiskujakin tullaan näkemään ja kokemaan tänä aamuna esimerkiksi uutisoitiin usasta että kuljetuspalveluyhtiö uberin itseohjautuva auto törmäsi jalankulkijaan ja nainen kuoli näihin vammoihin syyllisiä etsitään varmasti sekä tästä robottiautosta että uberista nähtäväksi jää miten asia käsitellään ja kuka korvaa kenellekin liikkumisen tarpeet muuttuvat ja siksi myöskin lainsäädännön on muututtava sen vuoksi on mahdollistettava uutta liiketoimintaa ja palveluiden järjestäjiä asiakkaan liikkumistarpeet keskiössä jos ajatellaan kolmosraidetta tampere helsinki välillä niin miksipä se ei voisi olla pilottihanke se on oma yhtiönsä ja siellä olisi myös kilpailutus operaattoreille tiedon avaamista jatketaan liikennepalvelulain tässä vaiheessa ja se tulee tarpeeseen kun mietitään vaikka matkaketjuja mukana on niin sanottu puolesta asiointi että eri matkaketjujen yhteen liputtaminen yhdellä maksuvälineellä yhdellä lippujärjestelmällä olisi mahdollista ajatelkaa kuinka monta vuotta tätäkin on puhuttu tässä talossa ja nyt sitä yritetään edistää eteenpäin jotta eri toimijat pääsisivät tasapuolisesti mukaan nykyiset liikenteen tietovarannot avataan ammattipätevyyksien säädöksiä ja lainsäädäntöä kevennetään niin paljon kuin euroopan unionin lainsäädännön muodossa ja soveltamismahdollisuuksissa on mahdollista nyt karsintaa tehdään raideliikenteessä esimerkiksi veturinkuljettajien ammattipätevyyksien osalta meriliikenteessä ja lentoliikenteessä nämä kaksi viimeistä ovat hyvin eu säänneltyjä joten joudumme paljon soveltamaan sitä lainsäädäntöä joka meille on annettu niin kuin yleensäkin liikennevaliokunta joutuu näitä soveltamaan suomalaisiin olosuhteisiin kun nyt yhdistetään paljon erilaisia lakeja ja luodaan uutta palvelujärjestelmää liikenteen palveluihin on tarpeen seurata tätä kehitystä ja tarvittaessa täytyy tehdä korjauksia ja viilauksia näihin lakeihin koska täällä on hyvinkin kriittisiä äänenpainoja tämän lain tekstistä

arvoisa herra puhemies

siis sdp vihreät vasemmisto ja perussuomalaiset tämä rajapintojen avaaminen ja sen ongelmat vaikeaselkoisuus niiden selvittelyssä on yksi iso tekijä mutta kyllä ylipäätänsäkin kun teemme uudenlaista lainsäädäntöä jossa kysymys on mittavista asioista joihin ei voi jättää tulkinnanvaraa puhutaan ihmisten turvallisuudesta ja luottamuksesta siihen että kuljetusketjut ja matkaketjut toimivat ja silloin kun koordinoinnissa on lainsäädännön mukaan jo ristiriitaisuutta on päivänselvää että että lakia täytyisi tämän osalta kehittää eikä tehdä tieten tahtoen jo tässä vaiheessa lakia jossa on sääntelyselkeydessä isoja puutteita kuten edellä kuulimme perustuslakivaliokuntakin on ottanut tähän vahvasti kantaa ja on huolissaan siitä kuinka tavalliset kansalaiset tulevat tätä lakia tulkitsemaan kun jo asiantuntijoiden osalta on vaikeuksia tämän kohdalla

eduskunnan tärkein tehtävä on tehdä lakeja jotka ovat selkeäsanaisia ja ohjaavat virheettömyyteen kansalaisten toiminnassa sen takia ei voida tieten tahtoen hyväksyä sääntelytekniikaltaan jo lähtökohtaisesti epäselvää ja hyvän tavan vastaista lakia kannatan myös taimelan jättämää lausumaa tässä edustaja alatalo totesi että kehitystä on seurattava kyllä todella on seurattava mutta sen verran myöskin ryhtiä eduskunnasta täytyisi löytyä että silloin kun lakeja tehdään tehdään sen kaltaista lakia että siitä ihmiset myös selvän saavat erityisesti asiantuntijoiden kuuluisi näin tehdä

kakkonen pyrkii kokoamaan liikenteen sirpaleisen markkinasääntelyn yhteen lakiin hallituksen esityksen julkilausuttu tavoite on säännösten sujuvoittaminen mikä tukee hallituksen kärkihanketta normien purkamisesta valitettavasti kiire paistaa läpi lain valmistelussa perustuslakivaliokunnan antamasta lausunnosta käy ilmi että hallituksen esitys on valiokunnan mielestä niin vaikeaselkoinen ettei se tämän vuoksi edusta sille tavoitteeksi asetettua sujuvaa sääntelyä samoin käy ilmi että maallikolle sääntelyn ymmärtäminen ja hahmottaminen ovat miltei mahdottomia selkeydessä on niin perustavanlaatuisia ongelmia että tätä ei pitää hyvänä lainsäädäntönä esityksen muodollisista puutteista huolimatta sääntelyn yhteen kokoaminen ja sujuvoittaminen sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tietorajapintojen avaaminen liikenteen palveluissa ovat kunnioitettavia tavoitteita

edustaja kävi hyvin tätä isoa lakikokonaisuutta tuossa läpi ja kävi siitä myöskin yksityiskohtia tämän lakikokonaisuuden tavoitteet jotka ovat tarpeettoman sääntelyn vähentäminen ja uusien liikenteen palvelujen tarjonnan edistäminen ovat kyllä kannatettavia ja niitä tulee viedä eteenpäin liikenne kaiken kaikkiaan tulee varmasti tulevaisuudessa niin lähivuosina kuin pitkällä tulevaisuudessakin sähköistymään ja muuttumaan hyvinkin toisenlaiseksi kuin mitä se tänä päivänä

hallituksen esitys on käytännössä toinen osa isoa kolmiosaista lakikokonaisuutta kun nyt on kyse kaiken kaikkiaan liki kuuteenkymmeneen eri lakiin vaikuttavasta kokonaisuudesta niin liikenne ja viestintävaliokunnan laajassa asiantuntijakuulemisessa tuli hyvin selväksi että valiokunta sai tarkentaa ja selventää monia pykäliä ne käyvät hyvin tuosta mietinnöstä esille meille tänne saliin tulee vielä liikenteen palveluista annetun lain kolmas vaihe käsittelyyn ja siinä tulee myöskin selkeyttää lakikokonaisuutta siksi tuossa liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä olevat kaksi lausumaa ovat täysin perusteltuja ja huomioon otettavia myöskin

arvoisa herra puhemies laki liikenteen palveluista on erittäin kannatettava ja kunnianhimoinen ja sitä pitää kaikin voimin edistää niin että nämä rajapinnat aukeavat ja luodaan uusia mahdollisuuksia liikkua siinä mielessä komppaan kyllä edustaja alatalon käyttämää puheenvuoroa että tätä tarvitaan ja tätä on kauan odotettu mutta se missä muodossa se nyt tuodaan tänne osoittaa kyllä sen että tässä on otettu kunnianhimoiseen tavoitteeseen epärealistinen aikataulu ja ollaan tehty sutta ja sekundaa jos viime

viikolla pystyin kehumaan ilmatieteen laitoksesta annettua lakia että siinä hyvää koetettiin mutta priimaa pukkasi niin nyt tässä kohtaa kyllä valitettavasti tuli mahalasku siksi jo tässä vaiheessa puheenvuoroani kannatan edustaja taimelan tekemää sekä lausumaehdotusta on tärkeää nähdä että meidän pitäisi pystyä tekemään sellaista lainsäädäntöä jota ihmiset voisivat ymmärtää jos asiantuntijat kertovat meille kuulemisessa että tämä on käsittämätöntä ja viittaavat perustuslakivaliokunnan lausumaan niin minä hartaasti toivon että kukaan ei tule kysymään tämän lain sisällöstä edustaja myllykoskelta että voisitko selventää mitä tällä tarkoitetaan sillä minulla ei ole kyllä välineitä tämän huonon valmistelun pohjalta kellekään kertoa tästä yhtään mitään muuta kuin mitä ollaan tavoiteltu mutta mikä nyt kesken jää toivon todellakin että ministeriössä tiedettäisiin milloin tätä ruvetaan uudelleen kirjoittamaan koska ministerillä ja virkamiehellä on erilainen aikataulukäsitys
arvoisa herra puhemies ilokseni kuulen että esimerkiksi edustaja myllykoski toteaa että periaatteellisella tasolla laki liikenteen palveluista osa kahteen voitaisiin viedä eduskunnassa läpi ja sisältää monia sellaisia hyviä asioita ja ja uudistuksia joita meidän yhteiskunta tarvitsee

vastainen sitä perustuslakivaliokunta ei meille ainakaan tuonut esille joten laki voidaan siis säätää tässä tässä muodossaan silti me totesimme yhteistuumin sen että että seurantaa ja sääntelyn ja tämän koko pykäläviidakon selkeyttämistä oli tarpeen tehdä siihen viimeiseen vaiheeseen kun eduskuntaan laki liikenteen palveluista osa kolme tulee jotta laista saadaan luettavampi ja ymmärrettävämpi mutta kyllä me lainsäätäjät kuitenkin pystymme ymmärtämään mistä tässä on kyse ja myöskin ne joiden tarvitsee tätä soveltaa tietävät mistä on kyse kävimme ammattipätevyydet lento meri raide ja tieliikenteestä lävitse se on iso kokonaisuus ja sisältää monia monia

lakeja joita kootaan yhteen liikenne on tulevaisuudessa entistä enemmän palvelu jossa digitaalisuus digitaalisuus robotisaatio automatisaatio ja liikenteen sähköistäminen on tätä päivää puhuin lain ensimmäisessä käsittelyssä pihtiputaan mummosta joka sillä yhdellä lipulla saa koko matkaketjun ja sitä me olemme kaikki toivoneet voidaan lisäksi kun tie raide lentoliikennettä meriliikennettä lippujärjestelmiä yhdistetään laittaa muitakin liikenteen palveluita ajoneuvojen vuokraamista erilaisia sarja ja ja kausilippuja alennuslippuja ja muita vastaavia tähän yhteen ja samaan palveluun sitä liikenteen palvelut tulevaisuudessa tulevat entistä enemmän olemaan

arvoisa

että edustaja myllykoski otti kantaa siihen että tämä on niin kuin periaatteessa hyvä uudistus myös jonka olemme jättäneet alkaa lauseella lain tavoite tietorajapintojen avaamisesta on kannatettava mutta ei ihan millä keinolla tahansa jos mietitään sitä että liikenne ja viestintävaliokunta tehdessään satayhdeksänkymmentäneljä sivuista mietintöä joutuu kirjoittamaan loppuun eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan kieliasultaan selkeän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden olen saanut tehdä nöyrästi tässä talossa töitä reilut kymmenen vuotta mutta vastaavaan valiokuntakäsittelyyn että joudutaan ja lausumia loppuun en ole vielä törmännyt

herra puhemies edustaja myllykosken itsesuojeluvaisto pyysi tämän vastauspuheenvuoron ettei nyt vain kellekään jää väärää käsitystä kun hyppäsin tähän hankkeeseen kuin liikkuvaan junaan sitä myöten olemme yksimielisiä että tavoitteet ovat hyvät ykkönen tehtiin vielä haluan korostaa että pidin sitä kummastuttavana että maailman paras taksijärjestelmä romutettiin tässä yhteydessä se oli katastrofi

siirrytään puhujalistaan

arvoisa herra puhemies liikenteen palvelulaista yhtenä tärkeimpänä asiana tässä on mielestäni sääntelyn purkaminen jota tässä lakiesityksessä haetaan ja sitä siinä todellakin tehdään se on totta että liikenteestä on kovin haasteellista tehdä selkokielistä lakiesitystä meillä jokaisella on oma näkemys nykyisestäkin tieliikennelaista että onko se selkokielistä edustaja myllykoski otti esiin ykkösvaiheessa olleen taksiliikenteen sekin laki on laki henkilötilausliikenteestä ja sitä kutsutaan nykyään taksilaiksi elikkä tämäntyyppistä selkokielisyyttä tähän lakitekstiin pitäisi saada aikaiseksi silloin me pystyisimme paljon paremmin ymmärtämään täällä toisiamme ja tämä väärin ymmärtämisen taito kenties tässäkin salissa sitten aina vähenisi vähenisi uusi laki purkaa toki sääntelyä ja se on tärkeää myös liikennesektorilla ja minusta tässä asiassa pitää edetä on hienoa täällä salissa kuunnella että kaikki kannattavat mutta jos tässä nyt alkaa tällainen keskustelu niin tässä on vaarana käydä niin kuin meidän sote ja maakuntauudistuksessa että viisitoista vuotta täällä käydään keskustelua että pitäisi selkeyttää tämä liikennelaki mutta ja sitten aletaan muotoseikkoihin vedoten tämäntyyppistä keskustelua käymään minusta on tärkeää että tämä lakiesitys nyt nyt etenee ja taas sitten korjataan yksittäisiä asioita ja sillä lailla saadaan aina selkeämpää ja ja helpommin ymmärrettävää lainsäädäntöä ehkä seuraava käsittely mikä voitaisiin käydä olisi avoimien tietorajapintojen miettiminen mitä se tarkoittaa minä luulen etteivät sitä kaikki vielä kansanomaisesti osaa käsittää mistä siinä on kysymys mutta

tämä laki liikenteen palveluistahan on kolmivaiheinen lakihanke ja nyt meillä on tämä kakkosvaihe käsittelyssä täällä on moitittu paljon sitä että tämä ei ole sujuvaa lainsäädäntöä ja siinä varmasti on on perääkin että se ei kaikilta osin ole sujuvaa tietysti aina lainsäädäntöähän voidaan

liikennepalvelujen tarjoajia velvoitetaan avaamaan rajapinnat niin aikataulu reitti maksu kuin vaikkapa esteettömyystiedoista niin niin se edistää sitä että ihmiset voivat niitä matkaketjuja muodostaa päästään yhdellä matkalipulla käyttämään useampaa eri liikennevälinettä ja sitä kautta helpottuu se ihmisten liikkuminen tämä keventää sääntelyä tämä edistää digitalisaatiota

luoda uutta liiketoimintaa ja uusia palveluja liikenteeseen ja sen takia tätä hanketta täytyy viedä nyt eteenpäin

arvoisa puhemies

pitää puheenvuoro edustaja löfströmin jälkeen erinomainen puheenvuoro kiteytti oikeastaan tämän tämän tilanteen mikä tämä on totean että koko valiokunta yhtyi siihen kritiikkiin että

tämän lain kirjoitusasu on semmoinen että se ei se ei ole suotavaa ja se pitää korjata perustuslakivaliokunnan linjauksien mukaisesti valiokunnan enemmistö päätyi siihen että kirjoitamme tämän jo täällä kuullun lausuman joka kuuluu eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan kieliasultaan selkeän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden tämä on valiokunnan enemmistön mielestä riittävä taso sille että perustuslainmukaisuus saadaan kolmosvaiheessa siihen kuntoon että se tulee hyväksytyksi totean että jos tässä vaiheessa tämä kakkosvaihe hylättäisiin niin tilanne olisi varsin ongelmallinen koska ykkösvaihe on kuitenkin hyväksytty ja osa siitä on jo voimassa tämä tilanne on niin sanotusti muuttunut jo eikä sitä voi takaisin vetää tämä on se vastuullisempi järkevämpi tilanne viedä tämä hallitusti eteenpäin eli kolmosvaiheessa eduskunta selkeästi edellyttää ministeriötä valmistelemaan lain semmoiseen asuun että se on hyväksyttävissä

arvoisa puhemies aivan lyhyesti pakko todeta koska edustajakollega jalonen on kuitenkin valiokunnan puheenjohtaja että tuntuu todella pahalta valiokunnan jäsenenä kuunnella sitä että on vastuullista viedä tämä laki niin sanotusti tämä kakkoslaki nyt jotenkin kiireellä tai huonosti valmisteltuna eteenpäin koska me olemme hyväksyneet jo tässä talossa tai osa teistä elikkä enemmistö on hyväksynyt lain liikenteen palveluista ykköspaketin kokonaisuudessaan

tätä kakkososaa että me epäonnistumme ja joudumme esimerkiksi tekemään sen tyyppisiä lausumia joita nyt liikenne ja viestintävaliokunnassa jouduimme tekemään joka on tavallaan myös hyvin pöyristyttävä lausuma eli kyllä minä itse lähtisin siitä lähtökulmasta että että tässä salissa tehdään aina sen tyyppistä lainsäädäntöä että se kestää päivänvalon ja sitä ei perustella

arvostan tuota puheenvuoroa se näkemysero siitä miten tämä tilanne pitää ratkaista on vain tässä ratkaisumallissa kritiikki sen sijaan on yhteistä tätä tulee minun mielestäni korostaa totesin vain äsken sen että jos tässä vaiheessa tämä hylättäisiin niin edessä niin edessä olisi erittäin ongelmallisia aikoja kun ykkösvaihe tulee voimaan ja kakkosvaihe olisi hylätty tässä tässä tapauksessa tämä ajallinen juoksutus toisi ne haasteet tähän

on tosiaankin nyt sitten panostettava ministeriössä että se tulee semmoisessa kunnossa semmoisena pakettina tänne että se voidaan hyväksyä
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja torniainen
arvoisa herra puhemies ymmärrän hyvin edustaja taimelan ja opposition kritiikin tätä lakikokonaisuutta vastaan ja tätä prosessia vastaan taisi olla hylkäysesitys myöskin lain liikenteen palveluista ykkösvaihetta kohtaan

tai sinne pykäliin oli niitä vastalauseita ja sitä kautta ymmärrän hyvin kritiikin myöskin tätä kohtaan kuitenkin ykkösvaihe ja kakkosvaihe ovat sidoksissa toisiinsa tässä kakkosvaiheessa on paljon ilmailuun merenkulkuun ja raideliikenteeseen liittyvää lainsäädäntöä joka täytyy saada myöskin samalle tasolle kuin

kirjoittamaan sitä kolmosvaihetta eteenpäin jotta myöskin se saadaan tänne saliin ja eduskuntaan käsittelyyn ja itse kyllä vilpittömästi toivon ja uskon että siinä kolmosvaiheessa sitten huomioidaan liikenne ja viestintävaliokunnan lausumat

ja sen jälkeen edustaja taimelalle josta tämä debatti lähti ja sen jälkeen on kauan odotettu edustaja karin puheenvuoro

väheksytään perustuslakivaliokunnan kannanottoja jonka jäsen itsekin olen tätä samaa problematiikkaa on käsitelty jo yli vuosi sitten perustuslakivaliokunta toteaa että nyt arvioitavana oleva hallituksen esitys on niin ongelmallinen että se on tavalliselle kansalaiselle lähes ja kyse on yleislaista kenelle me näitä kirjoitamme jos ei näitä ministeriössä ja hallituksen puolesta oteta vakavasti ja ja kun edellisessä lausunnossaan perustuslakivaliokunta totesi että jopa asiantuntijoiden on vaikea saada selvää niin kukas näitä nyt sitten tulkitsee ei kai se että lailla vain on kiire ja siellä on tärkeitä asioita tarkoita sitä että se voi olla täyttä sutta ja perkaa niin sanotusti totta kai pitäisi ihmisten saada selvää ottakaa nyt herranjestas

arvoisa herra puhemies edustajakollega torniaisen puheenvuoron aikana tuli sellainen olotila että me nyt vastustamme tätä vastustamisen vuoksi mutta mutta täytyy sanoa että esimerkiksi liikenne ja viestintävaliokunnan käsittelyn aikana monessa valmistavassa puheenvuorossa tuli kyllä selkeästi esille se ja haluan korostaa sitä myös toisen käsittelyn käsittelyn yhteydessä täällä istuntosalissa että tämä kritiikki ei nyt ole tässä vaiheessa niinkään poliittinen vaan tämä on lakitekninen ja se lakitekninen se lakitekninen kritiikki kohdistuu tietysti näihin perustuslakivaliokunnan esiin ottamiin seikkoihin mutta haluan muistuttaa myös että talousvaliokuntakaan ei ollut todellakaan mitenkään kritiikitön ottaessaan kantaa tähän tähän meidän esitykseemme elikkä siellä on siellä on myös voimakasta kritiikkiä puolesta asiointiin ja ja siihen mitä tapahtuu tietosuojan ja yksityisyyden suojan nimissä kun tätä tätä lakia aletaan toteuttamaan
lienee vielä kohtuullista antaa vastauspuheenvuoro valiokunnan puheenjohtajalle edustaja jaloselle
arvoisa puhemies totean vain lyhyesti että valiokunta ei missään nimessä väheksy perustuslakivaliokunnan lausuntoja vaan on ottanut ne huomioon tämä kritiikki on koko valiokunnan yhteinen ainoastaan ratkaisumalli tähän ongelmaan on erilainen

herra puhemies tässä debatissa jo vähän tätä samaa pajatsoa kolkuteltiin kuin olisin itsekin sanonut nyt sanonkin että että kolmen vuoden aikana hallituksen tässä liikennekaaripaketissa on ollut kolme vaihdetta ykkönen jolla murennettiin kaikkien meidän suomalaisten hyvin tuntema suomalainen taksiliikenne ja sen järjestelmä kakkonen jolla murennetaan lainvalmistelun uskottavuutta ja mielenkiinnolla jään odottamaan mitä siellä kolmannessa vaiheessa sitten luuraa jos niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tässä totesi kritiikki on valiokunnan yhteinen olisi ollut tietenkin ymmärrettävää ja toivottavaa että valiokunta olisi myös päätynyt yhteiseen ratkaisuun millä tavalla tämä asia korjataan ei kai voi olla se tavoitetila eduskunnan tavoitetila että eduskunnasta tulee hallituksen remonttimies ja korjaa niitä lain puutteita joita ministeriö on hallituksen esitykseen jättänyt ymmärrän sen pienen viilauksen se on eduskunnan tehtävä kyllä korjata ja tuoda sitä poliittistakin kulmaa siihen hallituksen esitykseen vielä eduskunnan kulmaa mutta ei se voi mennä niin että hallitus jättää tehtävänsä hoitamatta ja ministerit jättävät tehtävänsä hoitamatta ja antavat eduskunnalle puutteellisia lakipaketteja joista esimerkiksi perustuslakivaliokunta talousvaliokunta hyvin poikkeuksellisella tavalla omissa lausunnoissaan osoittavat kritiikkiä ja ihan aiheellista kritiikkiä numeroinnista alkaen aletaan lakitekniikkaa opettelemaan ja ja harrastamaan täällä eduskunnan puolella jos sitä ei ministeriössä osata niin se on kyllä eduskunnalle iso tappio toivon että nyt otetaan vakavasti nämä puheenvuorot joita muun muassa edustajat taimela ja myllykoski tässä keskustelussa ja ymmärrän oikein hyvin opposition hylkäysesityksen tässä asiassa olisin kyllä toivonut että valiokunnan enemmistöltä olisi löytynyt ryhtiä puolustaa eduskunnan arvovaltaa

arvoisa herra puhemies ei paljon lisäämistä näihin käytettyihin puheenvuoroihin mutta se täytyy sanoa että jos valtioneuvosto valmistelee erivaiheisia lakeja niin siinä suunnitteluvaiheessa todellakin tulee kunnioittaa eduskunnan mahdollisuuksia ja tuoda eduskunnalle vain sellaista lainsäädäntöä että täällä tosiaan kuunnellaan asiantuntijoita pohditaan onko jotakin mitä vielä voitaisiin muuttaa mikä ehkä parantaisi sitä tai onko yleensäkään jotain korjattavaa mutta aikataulukysymys ei saa kyllä koskaan tarkoittaa sitä että sen perusteella voidaan tehdä sutta ja sekundaa se ei vain kuulu tämän talon toimintakulttuuriin että tänne voidaan heittää sangollinen silloin tällöin jotakin että kootkaa tämä niin kuin erään huonekaluliikkeen

herra puhemies katselen tätä sillä tavalla hieman kauempaa että en ole kyseisen valiokunnan jäsen ja alkuun ajattelin että kuuntelen keskustelua ja odotan pykälää mikä on tuolla tulollaan mutta kun rupesin kuuntelemaan ja vähän katsomaan tätä niin onhan tämä pakko todeta myös ääneen tämä tilanne on tavaton siinä suhteessa että eduskunta on matkan varrella aina silloin tällöin joutunut huomauttamaan lainvalmistelun tasosta mutta sitten kun mennään jo tälle tasolle että valiokunta aika ronskillakin tavalla tukistaa hallitusta oikeutetusti huolimattomasta valmistelusta täällä edustaja sanoo että toivottavasti minä en joudu koskaan tulkitsemaan tätä lakia koska en en voi ottaa siitä vastuuta niin silloin mennään siihen mitä edustaja mika kari täällä äsken totesi että tavallaan tämä kakkosvaihe jos ei muuta niin ainakin nakertaa lainsäädäntöjärjestelmän uskottavuutta ja luotettavuutta näin se ei tietenkään saisi olla on maininnan arvoista että myös valiokunnan puheenjohtaja sanoo että kritiikki on yhteinen mutta johtopäätös siitä miten tulisi tehdä on eri mutta kyllä minusta tämä opposition ja edustaja taimelan jättämä vastalause on varsin perusteltu tämänkaltaisessa tilanteessa puhemies omalta osaltanikin minä kyllä haluan tässä puheenvuorossa sanoa että se jälki mitä tämä niin sanottu ykköspaketti jätti sinne taksikentälle on kyllä erittäin erittäin tuhoisaa ja täytyy kyllä sanoa että hyvällä mielellä en ole sitä katsellut kuten sanottu niin kauhulla sitten katsomme mitä tästä seuraa mutta toivottavasti nyt ainakin tämä eduskunnan ponsi otetaan vakavasti eihän se nyt niin voi olla että täällä eduskunta kirjoittaa jonkun lain melkein kokonaan uusiksi jos valmistelun taso ei ole kyllin hyvä

valiokunnan puheenjohtaja toi esille että tämä on valiokunnan mielestä riittävä taso ja ratkaisumallit ovat erilaisia puhumme kuitenkin lainsäädännöstä kansalaisten yrittäjien ja asiantuntijoiden tulisi voida tulkita lakia sen tulisi olla mahdollisimman yksiselitteinen ja yhteiskunnan monimutkaistuessa siihen täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota vielä muistuttaisin tästä perustuslakivaliokunnan lausunnosta jossa todetaan että että tämä on tavalliselle ihmiselle lähes tulkita ja aikaisemmassa lausunnossa on puhuttu siitä että se on vaikeaa jopa asiantuntijoille kansalaiset ovat minuunkin usein yhteydessä että miten jotakin lakia tulkitaan että voisitko sinä vähän auttaa ja jelppiä joskus kun heidän kanssaan katsoo se on tosi monimutkaista ja vaikeaa ja täytyy tuntea tosi hyvin lainsäädäntö mutta jos perustuslakivaliokunta jo valmiiksi toteaa että tätä on lähes mahdoton tulkita niin en minä tiedä sitten mitä tarkoittaa erilainen ratkaisumalli miksi tätä voitu jo nyt hoitaa hoitaa kuntoon on se sillä lailla vähän erikoista tämä aikataulukysymys tulee esille myös tässä meidän sote uudistuksessa tietojeni mukaan sieltä on tulossa syksyllä vielä lisää sote lainsäädäntöä ja ja kuitenkin meillä on tarkoituksena että meidän tulisi kesään mennessä käsitellä tämä koko uudistus silloin me teemme sitä osittain sokkona nyt tuntuu siltä että kun on vuosi vaaleihin niin on niin hirveä kiire että täällä ei saisi enää mitään käsitellä rauhassa vaan kaikki pitää tehdä vain jumalattomalla vauhdilla että kunhan nämä nyt saadaan käsiteltyä että älkää nyt viitsikö siinä kritiikkiä esittää en minä sitten tiedä jos sitä kritiikkiä ei saa enää esittää niin pannaan koko eduskunta kiinni

arvoisa herra puhemies edustaja merelle sen verran että kun tämä asia oli liikenne ja viestintävaliokunnassa käsittelyssä niin valiokunta kuuli erittäin paljon ja kuunteli myöskin erittäin monia asiantuntijoita ja otti asiantuntijoiden näkemyksiä huomioon ja liikenne ja viestintävaliokunta teki myöskin paljon ja useita täsmennyksiä tähän isoon lakipakettiin näihin kaikkiin lakeihin sen voi täältä käydä läpi siellä on erittäin paljon liikenne ja viestintävaliokunta paneutui tähän asiaan todella huolella voin omasta puolestani yhtyä

kyllä aidosti koko valiokunnan kaikkien jäsenten näkemyksiä se lausuma mistä täällä nyt on keskusteltu kuuluu eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan kieliasultaan selkeän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden tämä on koko valiokunnan yhteinen näkemys

arvoisa puhemies onko tämä vastalause nyt sitten vanhentunut joka täällä on tämä

ja vihreiden jotkut jäsenet tehneet kahdeksas kolmatta kaksituhattakahdeksantoista kun puhutte että kaikki on hyvin ja yksimielisiä niin eikö täällä kuitenkin vastalauseessa tuoda esille nämä perustuslakivaliokunnan huolet kysyn nyt ihan onko tämä pitävä paperi vai onko tämä jäänyt tänne vahingossa

herra puhemies edustaja mereltä tulee kritiikkiä asiasta kuin asiasta tilaamatta ja pyytämättäkin mutta toki kritiikkiä maailmaan mahtuu kolmivaiheinen kokonaisuus on hyvä että tätä viedään nyt eteenpäin meidän liikkuminen ollut pitkään hyvin pirstaloitunutta liikkumisen ketjut eivät pitkien etäisyyksien ja harvaan asutussa maassa ole enää toimineet kaupunkiseutuja lukuun ottamatta jos jos niissäkään ja yleensä aina näissä liikkumisen ketjuissa tarvitaan omaa henkilöautoa ainakin osamatkaksi mutta jos me pääsisimme siihen että on yksi lippu ja koko liikkumisen ketju ja myös ehkä kaiken liikkumisen ja liikuttamisen tarve siinä samassa kokonaisuudessa silloin me voisimme päästä siihen että tämän tyyppisessä maassa saisimme liikkumaan koululaiset työmatkaliikenteen myös ikäihmisen joka asuu vähän syrjäseudulla tai toisaalta niin että tällainen henkilö

olisi mahdollista olla tässä samassa liikkumisen ketjussa vaikkapa myös ruokapalvelun joka monessa kunnassa hoidetaan tällä hetkellä eri kalustolla kuin lapset meillä on paljon tällaisia tilanteita mitä kannattaa järkeistää kun nyt tätä keskustelua on kuunnellut ja myös valiokunnan työskentelyä varajäsenenä tähän päivään asti saanut seurata niin niin on hyvä että tällainen lausuma on tehty mutta toki tämän lausuman jälkeen tulee vähän sellainen olo että eikö tämän pitäisi olla se vanha normaali eikä uusi normaali että lainsäädäntö tehdään ei nyt ihan selkokielelle mutta sellaiselle kielelle että että sen sen edes ne ymmärtävät joiden joiden tehtävä on sitä noudattaa ja tulkita tässä laissa nyt valitettavasti on sellaisia

arvoisa puhemies tämä kakkonen on mielestäni ainakin siltä osin erittäin hyvä että siinähän digitalisaatioon kiinnitetään erityistä huomiota sehän on tulevaisuuden liikenteen yksi suurimpia mahdollisuuksia monessa mielessä ja helpottaa liikennettä parantaa palveluja sujuvoittaa sitä mutta toki siihen liittyy myös se uhka mikä tänä aamuna uutisissa kuultiin kun uberin kuljettamattoman auton alle jäi ihminen ja sitten menehtyi sen alla tuolla amerikan mantereella nämä ovat tämän digitaalisuuden riskejä ja ja tämäkin pitää sitten varmaan tulevaisuudessa huomioida että se näille uber kannattajille täällä on kovasti sanottu että nyt sitten jotenkin ollut vain se viimekesäinen taksilaki mutta kyllähän siinä ykkösessä puhuttiin paljon muustakin kuin pelkästä taksilain uudistuksesta siinäkin mielessä muistuttaisin ettei se oppositio viime kesänäkään äänestyksessä sellaisenaan säilyttämistä kannattanut vaan siinä haettiin uudistuksia täällähän annetaan nyt ymmärtää että oltiin niin kuin puolustamassa sitä taksilain säilyttämistä sellaisenaan uudistusta tarjottiin ja nyt uudistetaan nyt mennään taksipuolellakin uusien mahdollisuuksien kautta eteenpäin aika näyttää mihin se sitten johtaa vasta ensimmäinen seitsemättä ja tällä hetkellähän me menemme vielä nykyisen lainsäädännön mukaisella järjestelmällä eli ei nyt vääristetä turhaan tätä kuvaa siltä osin että se ykkösvaihe olisi ollut vain pelkästään taksilakiuudistus ja oppositio olisi ollut vanhan säilyttämisen puolella sellaisenaan kyllähän teidänkin esityksessänne oli uudistuksia ja muutoksia muutamaan yksityiskohtaan kiinnititte huomiota mutta ei se teidänkään esityksenne olisi nykyistä järjestelmää säilyttänyt sellaisena kuin se tällä hetkellä on mikä on kieltämättä maailman paras järjestelmä

arvoisa puhemies en ota nyt kantaa tähän ykköslainsäädäntöön kun se oli vuosi sitten mutta kyllähän tämä kakkoslainsäädäntö vaatii enemmän huomiota oppositio tälläkin kertaa on ollut hereillä ja onhan tämä huolestuttavaa ennen kaikkea sen kannalta että hallituksen toimintatapa vie uskottavuuden hyvältä lainsäädännöltä toivottavasti tämä nyt semmoisena herättävänä esimerkkinä kuitenkin toimisi eduskunnassa tulevaisuuden kannalta ettei tehdä semmoista monitulkintaa lainsäädäntöä joka työllistää ennen kaikkea juristeja ja virkamiehiä kohtuuttomasti itse tässä yhteydessä haluaisin nostaa esille sen

kun me mietimme millaisia lainsäädäntöjä tästä talosta tulee ulos että nyt tämä kansalaisaloitejärjestelmä joka tuo meille eduskuntaan jatkuvasti uusia ja uusia aloitteita työllistää yhä enemmän ei pelkästään kansanedustajia vaan myös asiantuntijoita ja koko eduskunnan virkakoneistoa kuinka me voimme taata että täällä tehdään hyvää lainsäädäntöä kun meille tulee toinen toisensa perään aloitteita joiden läpimenosta ei tiedä vasta kuin siinä vaiheessa kun poliittiset voimasuhteet asettuvat paikoilleen tuolla valiokuntahuoneissa itse en ainakaan pidä kovin hyvänä kehityksenä nykyistä kansalaisaloitelainsäädäntötoimintaa ja siinä mielessä toivoisin että sekin keskustelu käytäisiin joskus rohkeasti siitä onko se aikansa elänyt varsinkin tällaisella pienellä nimimäärällä kuin viisikymmentätuhatta allekirjoitusta digitaalisuuden aikana toivoisin että tänne eduskuntaan tulisi ainoastaan hyvin valmisteltuja lakialoitteita niin hallituksen kuin kenenkä muun tahansa toimesta ja niihin perehtymiseen olisi riittävästi aikaa käytettävissä jottei päädyttäisi sellaiseen lainsäädäntökierteeseen jossa me korjaamme aina sitten seuraavan hallituksen aikana

arvoisa puhemies ymmärrän kyllä hyvin että hallituspuolueiden edustajat puolustelevat tätä lakiesitystä muun muassa sillä että tehdään nyt jotain ja korjataan sitten myöhemmin ja pääasia että mennään eteenpäin valitettavan usein tässäkin salissa kuulee että korjataan sitten myöhemmin mutta mitäs me sitten teemme jos tehtyä uudistusta ei enää pysty korjaamaan voi olla että on tehty jo jotain peruuttamatonta mitä ei voi korjata minun mielestäni meidän täällä eduskunnassa tulee tehdä sellaista lainsäädäntöä joka on tulkittavissa ja joka kestää vuosia eteenpäin joko muuttamattomana tai pienin muutoksin tämän lain valmistelussa ei kyllä kaikki mennyt ihan putkeen
arvoisa puhemies ensinnäkin todettakoon että on erittäin helppo yhtyä niihin tänään esitettyihin puheenvuoroihin joissa on todettu että hallituksen esityksessä mainitut tavoitteet liikenteen sääntelyn sujuvoittamiseksi ja liikenteen yleiseksi kehittämiseksi ovat sinänsä paitsi kunnianhimoisia erittäin kannatettavia asioita mutta kuitenkin sekä perustuslakivaliokunnan lausunnon liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön että jopa hallituspuolueiden edustajien ainakin osan heistä pitämien puheenvuorojen perusteella tähän lakiesitykseen sisältyy hyvin hyvin merkittäviä ongelmia erityisesti sen vaikeaselkoisuuden takia kritiikkiä on tullut myös liikenne ja viestintäministeri anne bernerin puoluetovereilta keskustasta samoin liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtajalta tässä tässä aiemmin arvoisa puhemies muiden muassa edustaja alatalo nosti esille lukuisia ongelmakohtia joihin myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa on viitattu ja kuten edustaja alatalo totesi niin nyt käsiteltävänä olevaa lakiesitystä mitä todennäköisimmin joudutaan korjaamaan jälkikäteen merkittäviltä osin ja se ei tietenkään voi olla kenenkään tavoitetila edustaja vehkaperä totesi että lainsäätäjät pystyvät kyllä ymmärtämään mistä tässä lakiesityksessä oikein on kyse ja se on hyvä asia tietenkin että edes lainsäätäjällä on siitä käsitys mutta kyllä lakien tulisi olla ymmärrettäviä myös tavallisen kansalaisen näkökulmasta arvoisa puhemies edustaja pakkanen mainitsi vielä sote uudistukseen käytetyn pitkän ajan ja toivoi että sekä sote uudistusta että tätä lakia viedään ripeästi eteenpäin mutta ainakin henkilökohtaisesti olen sillä kannalla että parempi tehdä kerralla kunnollista lainsäädäntöä jota ei tarvitse jälkikäteen paikkailla se koskee sekä tätä lakiehdotusta että erityisesti tietenkin sote uudistusta
arvoisat edustajat totean tähän väliin että niin kauan kuin tätä keskustelua viedään läpi hienosti paikan päältä pidettävillä maksimissaan kahden minuutin puheenvuoroilla ja kun tähän keskusteluun nyt osallistuu rajallinen määrä edustajia en mieluusti ilman aivan erityistä perustelua myönnä minuutin mittaista välipuheenvuoroa

näillä mentäisiin edustaja meri teillä seuraava varsinainen puheenvuoro
kiitos arvoisa puhemies sopii minulle ainakin aivan hyvin hyviä puheenvuoroja perussuomalaisten edustaja ronkainen toi esille tuon että tehdään ja että korjataan sitten myöhemmin ja tämähän tämä henki on nyt vähän ollut esimerkiksi sote valmistelussa että on todettu että korjataan sitten myöhemmin siellä voi tulla peruuttamattomia asioita siellä voi tulla semmoisia oikeudenmenetyksiä joita on hyvin vaikea korjata ihmiset joutuvat elämään kuitenkin sen voimassa olevan lainsäädännön mukaan ja tekevät päätöksiä sen mukaan

tämähän on perus edellytyskin perustuslakivaliokuntakin edellyttää silloin kun meiltä lausuntoja pyydetään että lainsäädännön tulee olla täsmällistä ja tarkkarajaista ja ihmisten pitää tietää oikeusturvansa ja velvoitteensa ei ei voida ajatella niin että ihmiset eivät tiedä mitä heidän tulisi tehdä ja sitten me vetoaisimme siihen että kyllä lainsäätäjä sen tietää lainsäätäjä ketä sillä nyt sitten tarkoitetaankin onko se nyt sitten tässä yhteydessä eduskunta ministeriö vai hallitus ei kuitenkaan ole siellä viranomaisissa ja kansalaisten parissa kertomassa näitä erilaisia tulkintoja ja onko se tulkinta nyt sitten edes sama ja muistuttaisin kuitenkin vielä siitä että

tuotiin esille aikaisemmin että on oltu hyvinkin yksituumaisia monissa asioissa ja niitä on korjattu valiokunnassa mutta sen jälkeen on kuitenkin vielä vastalause missä on useita allekirjoituksia mutta koska sitä nyt ei kukaan kiistänyt niin tämä ei ilmeisesti ole ylimääräinen paperi

arvoisa herra puhemies ensin voin todeta edustaja merelle että tähän kokonaisuuteen on todellakin jätetty vastalause joka pitää sisällänsä hylyn ja lausumaehdotuksen ja se on täällä tänään toisessa käsittelyssä jätetty ja kannatustakin on tullut käsittelemme siis tällä hetkellä lain liikenteen palveluista kakkospakettia ja kun edustaja pakkanen viittasi lain liikenteen palveluista ykköspakettiin ja puhui takseista niin haluan nyt korostaa vielä tässä vaiheessa hyvin lyhyesti koska tämä lainsäädäntö on jo tässä salissa ja eduskunnassa tehty ja äänestetty me teimme oppositiosta käsin siihen ensimmäiseen pakettiin kaksikymmentäkahdeksan pykälämuutosesitystä me hävisimme ne kaikki ja samalla ollaan hävittämässä ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista maailman parasta taksijärjestelmää suomesta piste mitä sitten tulee tähän kakkoskäsittelyyn niin täällä on sanottu useammassa puheenvuorossa että digitalisaatio on mahdollisuus ja on puhuttu paljon perustuslakivaliokunnan kritiikistä tähän tähän lainsäädäntöön ja haluan nyt nostaa myös talousvaliokunnan oikeastansa kaksi kolmekin huolta talousvaliokunta kiinnitti sellaista huomiota esimerkiksi tähän puolesta asiointiin jonka tämä toinen lakipaketti tuo tullessaan että puolesta asioinnin järjestämiseen liittyy kysymyksiä joista useat vaatisivat käytännön ratkaisuja ennen velvoittavan sääntelyn voimaantuloa muun muassa tietosuojan ja

ei mikään pieni huomio tuokaan lisäksi talousvaliokunta kiinnitti huomiota säännöksen epäselvyyden luomaan oikeudelliseen epävarmuuteen liittyen tietokantoihin pääsyyn ja tiedon käyttöön ja talousvaliokunta jatkoi vielä että tasapuolisiin kilpailun lähtökohtiin päästään vain jos sallimisen ja kieltämisen kriteeristö on avoin ja selkeä minkä takia tähän on tehty vastalause ja hylky me koemme että se ei ole selkeä arvoisa

herra puhemies itsekin olisin kiinnittänyt huomiota siihen kun kuulin tuolta hallituksen puolelta tulkintoja sdpn kannasta tähän ykkösasiaan ja taksiasiaan edustaja taimela hyvin kyllä kertoi että olemme olleet järkyttävän huolestuneita siitä että maailman paras taksijärjestelmä ajetaan alas muutosesityksiämme oli kaksikymmentäkahdeksan kappaletta ja nämä hävisimme sillä kyllähän se palaute mikä myös tuolta taksien parista tulee on aika murskaavaa siellä on todella iso huoli siitä että mitä tuli tehtyä mitä tulee tähän tilanteeseen puhemies niin minusta täällä on tullut hyvin esiin se että tässä on nyt tyypillinen tapaus jossa yritetään väen vängällä nopeasti välittämättä siitä mikä laki on sisällöllisesti viedä eteenpäin tässä ei voi olla tulematta mielleyhtymää tähän tähän sote pakettiin mikä meillä parhaillaan on koska kyllähän siellä on samaa henkeä että valtava kokonaisuus perustellaan kiireellä ja arvovallalla arvovallalla tämä on arvovaltakysymykseksi tehty että pakko tehdä tämän ja tämän kaltainen järjestelmä

ja laki on iso ja vaikea ja liian nopeasti sitä ei tulisi käsitellä niin myös sisällöllisesti sehän on historian suurin harhalaukaus kuten täällä on puhuttu sillä paketilla mikä sotessa on tullaan murskaamaan koko tämänhetkinen terveysjärjestelmä tullaan eriarvoistamaan sitä tullaan lisäämään kustannuksia ja kaikki on vain väen vängällä täällä eduskunnassa vietävä eteenpäin eli kyllä tämä on huolestuttava kokonaisuus mitä tällä hetkellä suomen politiikassa tapahtuu jos saa puhemies näin sanoa

kaikkia näkökohtia pyritään ymmärtämään ja ja kirjoittamaan lakiin käytäntö vasta osoittaa toimiiko laki sillä tavoin kuin on toivottu ja jos ei niin mistä syystä mahdollisesti täällä on puhuttu taksiliikenteestä sen jälkeen kun tämä uudistus on voimassa niin kyllä nähdään toimiiko vai ei ja mitä pitää mahdollisesti korjata melkein on että ennen pitkää jotain korjataan on tyhmää jos nähdään virhe eikä sitä korjata se että pyrittäisiin tekemään kestävää lainsäädäntöä on tietysti hyvä hyvä ajatus mutta silloin lainsäädännön pitää olla olosuhteisiin mukautuvaa liikenteen puolelta mainitsen esimerkiksi kuinka suomen lainsäätäjä ei hyväksynyt sitä että autojen takatuulilaissa takalasissa oli jarruvalo pitkän aikaa ihmiset kuitenkin laittoivat niitä koska he kokivat sen parantavan heidän omaa turvallisuuttaan että heidän päällensä ei jarrutustilanteessa ajettu yhtä herkästi myöhemmin se muutettiin mutta meni aika monta vuotta ennen kuin se muutettiin sama koski huomiovaloja

ja liikkuva ajoneuvo pysähtyy sillä säästetään tyhjäkäyntiä ja sillä säästetään hiilidioksidipäästöjä lainsäätäjän pitäisi olla aika herkkä muuttamaan sitä minkä kerran on tehnyt ja se periaate että kerran tein ja mihinkään siihen ei tarvitse enää koskaan koskea eikä korjata on minun mielestäni periaatteessa mahdoton yhtälö

puhemies tulkoon vielä kertaalleen se selväksi että laki liikenteen palveluista ei ole perustuslain vastainen ei ole kritiikki koskee ainoastaan pykälä kieliasu ja jäsentelyasioita yhdessä ministerin ja valmistelevien edustajien kanssa olemme hyvässä yhteistyössä antaneet sen signaalin ja sen sen viestin että jos näitä pykäliä ja jäsentelyjä ei tässä kakkosvaiheessa nyt tehdä niin kuin ei tehty niin se tehdään kolmannessa vaiheessa mutta periaatteellisella tasolla mitään lakeja jotka on jo hyväksytty eduskunnassa ykkösvaiheessa ja ja nyt tässä kakkosvaiheessa ei avata ja niitä ei uudelleen käsitellä jos jollakin on sellainen käsitys että nämä uudelleen käydään läpi meriliikennettä

ne ne esitykset pitää tehdä tämä juna menee nyt eteenpäin tässä vaiheessa

ja ministeriö on hyvin tietoinen siitä että pykälien ja jäsentelyiden siis tämän tekniikan tässä laissa ja sen esittelyssä pitää olla siinä kolmannessa vaiheessa sitten kohdillaan

arvoisa herra puhemies palaan vielä keskusteluun tästä lainsäädännöstä

ymmärrettävää lakiteksti ei mielestäni juuri milloinkaan ole ymmärrettävää elikkä siinä tarvitaan hyvin paljon perehtyneisyyttä siihen itse alaan sitten taas jos mietitään tätä

liikenteessä ammatikseen toimivaa niin kyllä se ihminen tämän kohtuudella ymmärtää kun tietää mistä tässä on kysymys se on totta että tekstin pitäisi olla selkokielistä mutta niin kuin edustaja lehti sanoi niin sellainen lainsäädäntöteko että se olisi kerralla valmis että sitä ei ikinä tarvitse muuttaa lienee epärealistinen tavoite koska yleensä täällä istutaan ja mietitään muutoksia jo valmiina olemassa olevaan lakiin niin kuin tässäkin parannetaan selkeytetään joustavoitetaan sujuvoitetaan tästähän tässä on hyvin pitkälti kysymys edustaja lehti otti myös hyvän esimerkin kuinka suomalainen lainsäädäntö aika hitaasti muuttuu tämä takavaloasia on hyvä esimerkki siitä että halutaan parantaa liikenneturvallisuutta lisätä näkyvyyttä jarruvaloilla on saatu valtava määrä hyvää näkyvyyttä mutta samaan aikaan meillä lainsäädännössä sallitaan että auton ei tarvitse palaa takana niidenkin tehtävä on käytännössä vain huomioida edellä kulkeva auto että se takana tuleva näkee että tuossa edellä menee moottoriajoneuvo siinä takavalot palavat tämä on ristiriitainen ja aina tällainen ehkä hyvin voisiko sanoa mielipidekysymyskin itse olisin sitä mieltä että päiväsaikaankin se lisää liikenneturvallisuutta jos auton normaalit ajovalot palavat siellä takana se mitä siinä säästetään energiaa on hyvin marginaalinen kysymys

todellakin niin kuin edustaja lehti sanoi hyvin monesti on hyvin vaikea saada uudistuksia läpi ajan seuraaminen on vaikeata ruotsissa esimerkiksi voi käyttää paljon tehokkaampia ajovaloja varsinkin pohjoisissa olosuhteissa se on tärkeää itse olen jo vuonna kaksituhattakolme tehnyt esityksen siitä että suomessa voitaisiin kääntyä oikealle punaisia päin häiritsemättä liikennettä ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta niin kuin esimerkiksi yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa on

aikataulu on on ollut tämä ja viimeistään nyt kolmosvaiheessa myös tämä pykäläpuoli korjataan mitään muuta perustuslaillista estettähän tässä ei ole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

puhemies ilmatieteen laitos tekee erittäin merkittävää työtä sisäisen turvallisuuden erityistilanteiden sääolosuhdepalvelujen vuoksi se tekee myös yliopistoyhteistyötä ilmastotutkimusta myös tätä ilmaston lämpenemistä tutkii varoittaa luonnononnettomuuksista ja antaa liikennemuotojen sääpalvelua jopa avaruustoimintaa ja yhteisrahoitteisia tutkimushankkeita ja säteilyturvallisuuteen liittyviä asioita myös puolustusvoimien palveluja ja kehitysyhteistyötä ja sisäisen turvallisuuden palveluita tässä mielessä tämä laki on tietysti tärkeä todellakin turvallisuusluonteisten tehtävien painottamiseksi ja ennen kaikkea myös kansainvälisyys ja suomen vahva edustaminen tässä mukana ilmatieteen laitoshan saa valtiolta kuusikymmentäkolme prosenttia rahoituksesta ja ja myös eu rahoitusta on ehdotettu kilpailuviranomaisten toimesta että pitäisi yhtiöittää tämä mutta tässä mielessä tahtotila on kuitenkin ollut valiokunnassa se että ei lähdetä yhtiöittämään tämmöistä laitosta joka tekee niin paljon myös viranomaistyyppistä toimintaa kaikkea ei tarvitse yhtiöittää vaikka näitä yhtiöittämisiä

puhemies kuten on hyvin tunnettua ilmatieteen laitos on kansainvälisestikin erittäin arvostettu palvelu ja tutkimuslaitos joka tuottaa havainto ja tutkimustietoa kaikkien julkishallinnon sektoreiden elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin ehkä hieman heikommin on tiedostettu se että ilmatieteen laitoksella on myös merkittäviä tehtäviä yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kuten edustaja alatalo äsken mainitsikin keskeinen tehtävä myös ilmastonmuutokseen varautumista koskevan tiedon tuottamisessa arvoisa puhemies yhdyn valiokunnan kantaan ja pidän hyvänä että ilmatieteen laitosta koskeva laki uudistetaan vastaamaan tämän hetken perustuslaista ja toimintaympäristön muutoksista johtuvia säädösteknisiä vaatimuksia ja että nykyistä säätelyä selkiytetään huomionarvoista on sekin että vaikka valtaosa ilmatieteen laitoksen rahoituksesta tulee valtion talousarviorahoituksena niin noin kuusikymmentä prosenttia sen tutkimus ja kehittämistoiminnasta katettiin valtion talousarvion ulkopuolisella rahoituksella eli ilmatieteen laitoksen oma varainhankinta ja verkostoituminen tutkimus ja kehittämistoiminnassa on monelta osin onnistunut varainhankinnassa tutkimus ja kehittämistoimiin on siis onnistuttu melko hyvin mutta yhdyn silti valiokunnan selkeään kantaan ja pidän ilmatieteen laitoksen toimintaa ja tehtäviä niin tärkeinä resurssien riittävyydestä tulee huolehtia jatkossakin käytännössähän valiokunnan linjaus tarkoittanee sitä että vaikka vaikka laitosta kannustetaan omaan varainhankintaan niin siitä huolimatta valtio tulee jatkossakin kantamaan viimekätisen vastuun laitoksen rahoittamisesta ja hyvä näin

arvoisa puhemies laki ilmatieteen laitoksesta ajantasaistaa ilmatieteen laitoksen toimintaa kaksituhatta luvulle kyseessä on organisaation laitoksen tehtävien ja rahoituksen muutos ja tätä on kannatettu kaikkien asiantuntijoitten ja ja käsittelyssä olleiden valiokunnan jäsentenkin taholta ilmatieteen laitoksen rooli on todella iso meidän yhteiskunnassa ja myöskin kansainvälisesti katsottuna maksuton ja avoin data on kaikkien meidän käytettävissä ja hyödynnettävissä tutkimuksessa myöskin ihan ihan arkipäiväisessä elämässä säästä ja ilmastosta puhutaan yleensä naapureidenkin kesken sen lisäksi laittaisin painoarvoa sille että arktisen neuvoston puheenjohtajamaa nyt kaksi vuotta ja meillä siellä erityisesti korostuu arktinen osaaminen kylmäosaaminen energiatehokkuus avaruusteknologia ja niin edelleen olemme säähavaintoase miemme puolesta satelliittijärjestelmänkin puitteissa aivan maailman kärkiluokkaa kun puhutaan tutkimuksesta ja ja tiedon keräämisestä ilmatieteen laitoksen asioissa arktisille alueille kohdistuu tänä päivänä hyvin isot odotukset niin taloudellisesti suurien investointien myöskin kokonaisuudessaan kaikkien niiden resurssien puitteissa mitä tuolla arktisella alueella on voi olla että joku päivä rakennamme jäämeri yhteyden myöskin suomesta mutta koillisväylä on se jossa tämä navigaatiotietopalvelu erityisesti voisi ilmatieteen laitoksen tuottamana auttaa kansainvälisesti vähentämään onnettomuuksia mutta myöskin hyödyntämään tuota tulevaa meriväylää joka meillä mahdollisesti koillisväylän osalta sitten on

arvoisa herra puhemies ilmatieteen laitos tekee todellakin tärkeää tutkimustyötä suomalaiselle yhteiskunnalle ja meille kaikille suomalaisille niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille ja teollisuudelle ilmatieteen laitos tarjoaa myös mukavuuspalveluja ja se on yksi asia mikä tietysti näin veronmaksajana kiinnostaa on tosi mukavaa seurata lomalla missä päin sadekuurot yllättävät taikka näin keväällä missä on hyvät hiihtokelit ja sitä mukaa pystyy omaa elämäänsä järjestelemään tämä on niin sanottu ilmainen palvelus veronmaksajille ilmaisia lounaitahan ei ole olemassa mutta tämä on näin ilmatieteen laitos tarjoaa myös teknisille yrityksille hyvän mahdollisuuden kehittää meillä on paljon tunnettua teollisuutta ilmanlaadun mittaamisessa tuulen mittaamisessa ja tämäntyyppisissä tekniikka asioissa tämä on tärkeä sillä lailla mutta erityisen tärkeä ilmatieteen laitos on puolustusvoimille puolustusteollisuudelle itse pidänkin tärkeänä sitä että myös tässä asiassa ilmatieteen laitos tukee työtä turvallisuuden ja ja kansainvälisten asioitten kautta liikenteen

käytin perjantaina tästä samasta aiheesta ehkä pikkuisen humoristisen puheenvuoron mutta sen viesti oli kuitenkin se kuinka tärkeää on havainnoida erilaisia asioita mitä säässä ja maailmassa ympärillämme tapahtuu ja siinä ilmatieteen laitos antaa tutkittua ja todellista tietoa mitä voidaan verrantaa ja pitää luotettavana tietona ja ja tätä kautta voidaan seurata eri asioiden kehittymistä siksi pidän tärkeänä että yhtiöittäminen ei ole mahdollista vaan ilmatieteen laitos jatkaa nykyisellään

arvoisa herra puhemies yhdyn niihin kaikkiin arvioihin ja mielipiteisiin mitä täällä on esitetty ilmatieteen laitoksen tärkeydestä merkityksestä sen tuottamasta datasta asiantuntemuksesta niistä palveluista mitä sieltä saamme ja varmasti on syytä todeta ilmatieteen laitoksen rooli myös eräänlaisena avoimen datan edelläkävijänä ja kaikkea tällaista

silloin viime perjantaina vähän kesken tämä keskustelu johon itsekin osallistuin todettakoon nyt vielä tämänkin päivän keskustelussa se merkittävä asia mikä myös liittyy tähän valiokunnan mietintöön ja kaiken kaikkiaan nyt koko eduskunnan asentoon tämän ilmatieteen laitoksen osalta mikä on se että tässä

nyt erityisesti hallituspuolueiden muistiin nimittäin joskus on vähän kauhistuttanut se meno mikä tällä hallituskaudella kaiken kaikkiaan on ollut sen suhteen että tuntuu että monet tärkeät toimijat pitäisi väen vängällä yhtiöittää mitä muuta siellä sotessa oli liikkeellä kuin pakkoyhtiöittämisajatuksia hallituksella suorastaan vimmaista yhtiöittämistä monien asioiden osalta jotka kuitenkin ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä on myönteinen ja hyvä ja tärkeä asia että tässä myös hallituspuolueiden taholta todetaan että merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevää instanssia ei tule eikä pidä eikä tarvitse yhtiöittää tämä on sinänsä hallituspuolueilta linjanmuutos nykyiseen ideologiaan mutta hyvä niin koska se linjanmuutos on tässä suhteessa hyvä ja tervetullut

arvoisa herra puheenjohtaja tämä on nyt juuri se kohta missä hallitukselta priimaa pukkaa on ilo todeta että valiokunnassa niin kuultavat kuin me kuuntelevat korvat olimme yhtä mieltä siitä minkälainen mietintö tästä pitää tehdä ja siinä mielessä on hienoa että niin syvä yhteisymmärrys tämän linjauksen kanssa

ja kuluttajavirasto korkeammalla profiilillaan toi hieman sitä mahdollisuutta että pitäisi yhtiöittää ja mitä se olisi taisi olla niin että mtklla ja ekllakin oli samansuuntaisia näkemyksiä että tässä valmisteluvaiheessa oltaisiin voitu ajatella että tämä ei toimi tällaisessa muodossa kuin se tällä hetkellä on mutta onneksi hallitus esityksessään ja valiokunta yksituumaisesti asiantuntijoita kuullessaan päätyi siihen että tämä ei oikeastaan tullut vakavasti edes pohdintaan tämä on yhteiskunnallisesti niin merkittävä tuote ja tuottaja kuinka paljon paljon tähän liittyykään sitä että meillä merentutkimus no onneksi kun laivaa korjataan se korjataan raumalla sillä lailla satakuntalaistakin ilahduttaa että kun asioita hoidetaan niin hoidetaan ne sitten kunnolla nämä korjaus ja muutostyöt tehdään satakuntalaisella telakalla mutta ihan oikeasti meillä on seuraavana päiväjärjestyksen kohtana lentoliikenteeseen liittyvä kansalaislakialoite ja ilmatieteen laitos on silläkin sektorilla merkittävä tekijä

tiedetään että meillä on elinkeinoja jotka seuraavat sitä aktiivisesti esimerkiksi maaseutu elinkeino on erittäin riippuvainen ilmatieteen laitoksesta ja tekee päätöksiä

yksituumaista keskustelua ilmatieteen laitoksen tarpeellisuudesta ja asemasta laitos on todellakin tärkeä tutkimus ja palvelulaitos sillä on myös tärkeitä tehtäviä koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta sitä ei ole tarvetta missään tapauksessa yhtiöittää vaan tulee säilyttää nykyinen asema sekä elinkeinoelämä yrityselämä että meistä jokainen saa ja voi myöskin käyttää hyväkseen ilmatieteen laitoksen palveluja varmaan lähes päivittäin saamme sieltä erittäin paljon tietoa myös mahdollisiin tuleviin säänmuutoksiin ja niitä palveluja itse ainakin käytän on erittäin hyvä että data on avointa tänä päivänä ja ollaan menossa vielä yhä enemmän avoimeen dataan muuallakin on erittäin hyvä että ilmatieteen laitosta koskeva laki nyt uudistetaan nykyiseen toimintaympäristöön soveltuvaksi ja toimivaksi näin selkeytetään nykyistä sääntelyä ja tuetaan laitoksen tehtävien toteuttamista myöskin tulevaisuudessa

suhtaudun itse ehkä vähän pragmaattisemmin tuohon yhtiöittämisasiaan siinä mielessä jos puhutaan esimerkiksi liikenteen rahoittamisesta

kansainvälisessä liikennekonferenssissa ja kyllä keski euroopassa ja ylipäänsä euroopassa aika paljon on muodostettu niin sanottuja tie ja rautatieyhtiöitä jotka toteuttavat jonkun tietyn tienpätkän ja siihen on saatu sitten rahaa euroopan investointipankilta ja

niin tässä tapauksessa yhtiöittäminen voisi estää laitosta tuottamasta riippumatonta ja korkealuokkaista tutkimustietoa yhtä laajalle asiakaskunnalle kuin tällä hetkellä koska silloin täytyisi maksuja periä tämmöisistä palveluista jotka ovat kuitenkin tärkeitä kaikille yhteiskunnan toimijoille yhtiöittämisellä olisi myös vaikutuksia ilmatieteen laitoksen tuottaman datan ja palveluiden pohjalle syntyvän uuden yritystoiminnan edellytyksiin meillähän koko ajan lisääntyy tämä kaikki sään seuraaminen ja meidän täytyy pystyä ennakoimaan jopa sähköyhtiöiden mikä on sää ja mitkä ovat vahingot mahdollisesti tykkylumi on ollut esimerkiksi tämmöinen yksi asia joka on tuottanut paljon ongelmia siinä mielessä minä pitäisin kyllä taas sitten niin kuin tässä on hallituksen esitys ilmatieteen laitoksen tämän yhtiöittämisen ulkopuolella

myös laadukasta ja ja hyvää ja siitä on silloin myös syytä kiitosta antaa on hienoa että meillä on tällainen toimija ilmatieteen laitos on ja tässä keskustelussa ja jo viime perjantaina kun aloitimme tätä keskustelua esille on tullut se että meillä on tällaiselle toimijalle poikkeuksellisen paljon tehtävää ja tilaa se tutkimustyö mitä ilmatieteen laitos tekee on maailmanlaajuisestikin arvostettua ja korkeatasoista ja sitten on tämä arktinen osaaminen jossa meillä on paljon annettavaa mutta myös tämäntyyppisen tutkimustyön kautta paljon saatavaa ja silloin on äärimmäisen järkevää ja tärkeää että me olemme tässä tutkimustyössä mukana ja juuri tämäntyyppisellä toimijalla kuin ilmatieteen laitos on mutta niin kuin

eri toimijoiden kanssa meillä on korkeaa osaamista tällä sektorilla myös yksityisellä puolella ja on hyvä yhdistää tätä osaamista myös ilmatieteen laitoksen kanssa

arvoisa herra puhemies yhtiöittäminen on pragmaattinen kysymys minulla ei ole mitään ideologista näkökulmaa siihen että puolesta tai aina tilannekohtaisesti kannattaa edetä ilmatieteen laitos tekee tärkeätä työtä ja jos tätä laajentaa suomen rajojen ulkopuolelle niin siellä tulee esimerkiksi kehitysyhteistyö vastaan ilmastonmuutoksen myötä monessa maassa ruuantuotanto muuttuu ja on entistä tärkeämpää että mikroilmasto ja ja pitkän ajan ennustukset osuvat mahdollisimman hyvin kohdalleen tämä kannattaa viedä kehitysapuun entistä tiukemmin mukaan toinen näkökulma liittyy koulutukseen koulutusvientiin ja sitten tietysti suomalaiseen tutkimukseen osaamiseen ja yritystoimintaan otetaan nyt tämmöisiä yrityksiä kuten esimerkiksi vaisala sitten ihan yhtiöittämiseen liittyen niin alatalolle tamperelaisena että siellä kannattaa miettiä hyvin tarkkaan esimerkiksi tekopohjavesiyhtiötä kannattaako sillä kiusata lähikuntia pälkänettä kangasalaa vai kannattaisiko tässä tapauksessa lopettaa koko

arvoisa herra puhemies innostuin tuosta edustaja heinosen puheenvuorosta nimenomaan ilmatieteen laitos nauttii jo nyt eu rahoituksen tuomista hedelmistä niihin yhteisiin hankkeisiin eli ilmatieteen laitos on kansainvälisesti verkostunut

mitä vielä lisää sitten tarvitsee tavallaan pohtia sitä satsaammeko lisää resursseja henkilöstöön mikä tarkoittaa sitä että jonkun tarvitsee sitten olla myös osaltaan kustantamassa eli jos me haluamme vielä enemmän laajentaa niin se tarkoittaa kyllä että valtion pitää olla siihen myös satsaamassa kaikkea emme tule nimittäin saamaan ulkopuolisen rahoituksen osalta vaikka tutkimuksen ja kehityksen rahoitus tulee kuusikymmentä prosenttisesti muilta kuin valtiolta siinä mielessä on hyvä tehdä ratkaisuja jotka tukevat ilmatieteen laitoksen edelleenkehittymistä ja on ollutkin ilahduttavaa kuulla että myös hallituspuolueissa nähdään että vielä laajemmin suomalaista erityisosaamista viedään markkinoille sitten tuottaa meille sen avoimen datan kautta ja sen mahdollisen käyttämisen kautta suuria uusia avauksia on todella hienoa kun käy saaristossa ilmatieteen laitoksen eräissä toimipisteissä katsomassa havainnollisesti kuinka he seuraavat meriliikenteen rikkidioksidipäästöjä aivan sillä omalla teknologiallaan ja seuraavat koko ajan meressä tapahtuvien lämmönmuutosten vaikutuksia se osaaminen on todella korkealla tasolla ja siinä mielessä olen hyvillä mielillä tämän lain takana

arvoisa puhemies en malta ihan lyhyesti olla yhtymättä kaikkiin niihin myönteisiin kommentteihin mitä on sanottu ilmatieteen täällä aika paljon puhumme juuri tutkimuksen merkityksestä me tarvitsemme sekä yliopistoja että tiettyjä valtion tutkimuslaitoksia molemmat tukevat toisiaan ilmatieteen laitos osoittaa sen kuinka siellä tehdään toisaalta hyvää tutkimusta toisaalta monella tavalla tue taan valtiota sen tehtävissä ja toisaalta pelataan yhteen elinkeinoelämän kanssa

ilmatieteen laitoksen entinen pääjohtaja on maailman meteorologisen järjestön pääjohtajana genevessä tänä päivänä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö neljä valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies kyseessä on siis kansalaisaloite malmin

käytöstä ja niin edespäin me tätä kansalaisaloitetta pitkään hartaasti voisi sanoa ja ja tämän kuulemisessa myös sitä asiantuntemusta mitä on valiokunnan pöydän ympärillä pöydän ympärillä kertynyt joidenkin kohdalla useiden vuosienkin ajan ja useista asioista me olemme siis erikoisvaliokunta joka on perehtynyt liikenne ja viestintäasioihin ja me olemme useissa eri asiakohdissa tietoomme välähdyksiä tulevasta tulevaisuuden kuva siitä millaista ilmailu liikenne ja liikkuminen tulevaisuudessa

on meidän tiedossamme varmasti parhaiten parhaiten koko eduskunnasta en ole tarkistanut tätä asiaa asiaa kaikilta joten en pysty syvällä rintaäänellä sanomaan mutta väitän että ainakin enemmistö meidän valiokunnan jäsenistä on ihan näihin faktoihinkin perustuen malmin ystäviä tältä pohjalta asiaa lähdettiin käsittelemään

mietinnön valmistuttua tuli palautetta muun muassa siitä miksei tätä kulttuuripuolta kulttuuriperintöä ja ja näitä arvoja ole käsitelty tässä mietinnössä sanallakaan se johtuu ihan käytännössä siitä että me päätimme tehdä mahdollisimman ytimekkään ja niihin olennaisiin asioihin perustuvan mietinnön josta käy sitten sitten ilmi tämä tulevaisuudenkuva ja muun muassa se tarve mitä malmin kaltaiselle kentälle kentälle on tulevaisuudessa meidän näkemyksemme mukaan olemassa perustuslakivaliokunta käsitteli tätä samaa asiaa ja vaikka

että se se ei vaadi vaadi kovinkaan paljon perustuslain puolesta niin se lienee kohtalaisen mutkat suoraksi pannut näkökanta koska siellä on paljon semmoisia kohtia missä annetaan vaihtoehtoja miten asia voidaan ratkaista ja jos asia ratkaistaan jotenkin niin sitten se pitää perustella ja ratkaista ne perustuslailliset ongelmat mitä siinä on muun muassa kuntien kuntien

itsehallinnon suhteen

lyhyesti käyn tämän lyhyen tiiviin mietinnön läpi siinä todetaan oikeastaan jo kahdenkymmenen vuoden ajan toiset sanovat pitempäänkin toiset lyhempään jatkuneesta valtion ja helsingin kaupungin eri tahojen toimintojen välisestä keskustelusta ja neuvottelusta joka on päätynyt siihen että lopulta helsinki on kaavoittanut asuinalueeksi kyseisen lentokentän perustuslakivaliokunta tosiaan toteaa että se ei olisi aivan ongelmaton ratkaisu jos tässä vaiheessa tehtäisiin jotain toisin ja sen perään tosiaan alleviivaan sitä että jos jotain tehtäisiin toisin niin siinä vaiheessa esittää myös perustelut sille mutta valiokunta toteaa tämän hylkäämisperusteisiin johtavan johdannon jälkeen sen että malmin kentällä on tällä hetkellä varsin suuri merkitys muun muassa liikelennoille

huoltovarmuudelle ilmailuopetukselle ja niin edespäin ja todetaan yksiselitteisesti ja yksimielisesti se että kun otetaan huomioon tuleva kehittyvä älykäs liikenne ja sen luomat uudet tarpeet niin malmin kenttä on mitä omiaan palvelemaan suomalaisia ja helsinkiläisiä tämmöisen toiminnan alustana samaan hengenvetoon me toteamme myös sen että tämmöiset vastaavat tarpeet on löydyttävä jostain jostain lähialueelta se tarve on ilmeinen ja todetaan myös se että jos toiminnot joudutaan kokonaan lakkauttamaan niiden uudelleenkäynnistäminen voi olla olennaisesti vaikeampaa käytännössä mahdotonta eri ympäristölupien ynnä muiden johdosta joten helsingin kaupungin kyllä tulisi varsin perusteellisesti miettiä mitä he omaisuudellaan tekevät mutta kuten sanottu perustuslain mukaan tätä ei kovinkaan helppoa ole täältäpäin käsitellä se on enemmänkin helsingin ja helsinkiläisten asia mitä mitä omaisuudellaan tekevät niin että se palvelee parhaiten helsinkiläisiä ja myös suomalaisia mutta koska asia on nimenomaan tulevien liikennemuotojen liikkumisten liikkumistapojen perusteella varsin tärkeä niin me teimme tähän sitten

ja se kuuluu näin

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi jotta malmin kentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä paljon ilmaa ilmailussa on ilmaa onneksi mutta korostan sitä että nyt puhutaan lentokenttätoimintojen ilmailutoimintojen parissa olevasta lausumasta ei siis pelkästä kentästä

niin kuin sanoin me olemme kaikki enemmän tai vähemmän malmin ystäviä ja

malmin kaltaisella kentällä on

semmoinen perusteellinen kysymys tässä on se että tämä lähdetään yksimielisenä ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla

tässä on kaikki mahdolliset keinot käyty läpitte kaikki mahdolliset toisten toimintojen perusteet käyty läpitte ja tämä on nyt senkaltainen asia että vaikka me olemme malmin ystäviä niin se paine on nyt helsingin kaupungilla ja helsinkiläisillä siitä mitä helsinki haluaa tehdä omaisuudellaan tämä mietintö on siis yksimielinen

ja merkitys pääkaupungin

vaikka teoriassa on mahdollista että eduskunta voisi tässä jotenkin reagoida ja aloitteessa on tähän juridisia näkökohtia on selvää että eduskunta ei tässä vaiheessa oikein voi päättää muuta kuin mitä valiokunta esittää tästä huolimatta haluaisin lyhyesti kommentoida tätä asiaa en mielelläni tästä pöntöstä käytä kovin kovaa poliittista kieltä mutta mielestäni tässä asiassa kaupungin helsingin kokoomuksen ja vihervasemmiston toiminta on ollut tosi outoa ja aika siivotonta viittaan siis kolmeen näkökohtaan ensimmäinen on se että malmi on merkittävä viher ja virkistysalue enkä ymmärrä kaupungin linjaa että asukkaiden terveydelle ja viihtyisyydelle tärkeitä viheralueita halutaan kaupungissa jatkuvasti tuhota malmin lisäksi on vaarassa keskuspuisto ja useita muita viheralueita ennen kuntavaaleja puolueet panivat paneeleihin ehdokkaita jotka kaikki ilmoittivat kannattavansa malmia ja viheralueita mutta valtuustossa jyrätään toisin toiseksi malmin kentän alue on sellainen suopohja että rakentaminen sille on hankalaa ja tulee hyvin kalliiksi ja mitä asuntorakentamiseen tulee joutomaata rakentamiseen kyllä löytyy ja rakennetaan korkeampia taloja joka tapauksessa asukkaiden viihtyvyydelle ja terveydelle on pantava suuri paino kolmantena eikä vähiten tärkeänä on kasvava pienlentoliikenne helsinkiä halutaan aivan oikein kehittää moderniksi eurooppalaiseksi pääkaupungiksi siihen kuuluu ilman muuta kehittyvä ja monipuolinen pienlentoliikenne ja muu ilmailutoiminta citylentokenttä näemme esimerkiksi tukholman bromman ja lontoon kehityksen jos malmi tuhotaan mistä uusi citylentokenttä helsinkiin ja ennen kaikkea miksi ruveta hankalasti ja kalliisti etsimään ja rakentamaan uutta kun meillä on valmiina malmi kuten sanoin eduskunta ei tässä vaiheessa voine muuta päättää mutta ei voi muuta kuin toivoa että helsingin kaupunki vielä ottaisi järjen käteen ja peruisi älyttömän malmi päätöksensä samalla totean että valiokunnan ponsiehdotus on hyvä ja toivon että valtiovalta voi toimia ellei helsingin vuoksi enää malmin suhteen niin pääkaupunkiseudun pienilmailuliikenteen turvaamiseksi

mennään puhujalistaan muutaman puheenvuoron verran ja jos sitten vielä ilmenee painetta debattiin niin voidaan se käydä

arvoisa puhemies

mistään takakontti gateista tai muista vähän erikoisemmista kuvioista se on varma asia pääkaupunkiseudun ainoan toimivan pienlentokentän nitistäminen muutaman grynderin ehdoilla on minusta typeryydessään sellainen teko että sille pitäisi oikeasti pystyttää jonkunlainen muistomerkki ja minä toivon että jos tämä muistomerkki tulee aiheelliseksi niin siinä on kaikkien nimet jotka ovat tuhoamassa sitä kenttää koska sinne on hyvä mennä sitten katsomaan että katsokaa mitä isi teki tai äiti teki että hieno juttu

eu on ottanut kantaa kaupunki ja yleisilmailukenttien säilyttämisen puolesta euroopan parlamentin päätöslauselmassa sieltä joskus tulee jopa järkeviä päätöslauselmia kolmas helmikuuta kaksituhattayhdeksän todettiin että yleisilmailu ja liikelentotoiminta ovat nopeimmin kasvavia siviili ilmailun aloja euroopassa ja ne täydentävät kaupallisten lentoyhtiöiden harjoittamaa säännöllistä lentoliikennettä ja tarjoavat siten erityisiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja esimerkiksi lisäämällä kansalaisten liikkuvuutta liiketoiminnan tuottavuutta ja alueellista yhteenkuuluvuutta eli lentokenttäkapasiteetin riittävyys on eun strateginen huolenaihe sadanviidenkymmenen kilometrin säteellä helsingistä ei ole muuta vapaalla aikataululla palvelevaa kevyen lentoliikenteen kansainvälistä kenttää kuin helsinki malmi sieltä on vuosikymmeniä lennetty liike ja tilauslentoja kansainvälisiä lentoja viime vuosina kasvuluvut ovat olleet yhdeksän viiva neljätoista prosenttia vuosittain eli ei aivan turha paikka ilmailun merkitys kansantaloudelle on huomattava se työllistää tällä hetkellä välillisesti tai suoraan yli satatuhatta ihmistä ilmailualan maksamat suorat verot valtiolle kaksi pilkku viisi miljardia lentoliikenteen osuus suomen bktstä noin kolme pilkku kaksi prosenttia malmilla on ollut tärkeä osa lentokoulutuksessa huoltotoiminnassa kaikenlaisissa ilmailuharrastuksissa ja niin tulisi olla jatkossakin euroopan lennonvarmistuksen suunnittelu ja kehittämisorganisaatio eurocontrol on laatinut kaupallisen lentoliikenteen kasvuennusteen ja sen mukaan suomen ja lähialueiden liikennemäärät kasvavat prosenttia vuodesta kaksituhattakaksitoista vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi euroopan alueella jopa kaksi viiva kolme kertaiseksi vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä eli kentille ehkä on pikkasen tarvetta ja liikelentojen määrän kasvuvauhti on viime vuosina ollut noin kolme prosenttia vuosittain euroopassa ennen lamaa jopa seitsemän prosenttia nämä ovat pari vuotta vanhoja lukuja niin että tällä hetkellä varmaan huidellaan taas aika korkeissa lukemissa vuonna kaksituhattaviisitoista lontoon citylentokentän matkustajamäärät kasvoivat kahdeksantoista prosenttia kenttää ollaan laajentamassa tukholmassa parlamentti päätti joulukuussa lakkauttaa selvityksen bromman vanhan citykentän ottamisesta asuntokäyttöön ja sen liikelentopalveluihin on meneillään kymmenien miljoonien eurojen investoinnit samaan aikaan täällä ollaan tuhoamassa malmin ei mitään järkeä joustava saavutettavuus on kilpailutekijä niin liike elämässä kuin muissakin yritysten toimintaympäristöissä liikelentojen volyymin pitkäaikainen kasvutrendi tuo paitsi silkkaa liikennettä myös avaa mahdollisuuksia uudenlaisille ilmaliikennepalvelukonsepteille eli työpaikkoja tulee liikelentojen kansainvälinen kasvutrendi lisää liikelentämiseen käytettävän rahan määrää tämä tulee avaamaan lisää kiinnostavuutta ja toimintamahdollisuuksia uusille liikelentotoimijoille liikelentotoimijoille ja palveluille parhaassa tapauksessa siten että toimeen ryhtyy suomalainen toimija kotimaiselta liikelentoihin soveltuvalta kentältä kuten esimerkiksi malmilta huoltovarmuuden säilyminen uusissa olosuhteissa olisi selkeästi uhattuna helsinki malmin lentopaikan pysyminen ilmailukäytössä parantaa helsingin seudun huoltovarmuutta sehän on itsestäänselvää lentopaikka voi toimia varakenttänä osalle helsinki vantaalla operoivasta kalustosta esimerkiksi vuonna kun oli virkamiesten lakko sieltä hoidettiin kotimaan reittiliikenne varsin pitkälle kentän pitäminen ilmailukäytössä tukee valmiuslain kahdettatoista pykälää eli varautumisvelvollisuutta sitten tullaan tähän asiaan malmin kenttä on kansallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde ja kolmekymmentä luvulla rakennettu malmin lentoasema on listattu myös euroopan tasolla seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon on kummallista miten täällä suojellaan jotain ovennuppeja ja ties mitä jalkalistoja mutta kun on tämmöinen kokonaisuus niin sen annetaan sitten mennä sen takia että saadaan muutama kerrostalo jollekin mahdolliselle porukalle joka sinne joka voisi muuttaa ihan minne vain muuallekin eli malmi on edelleen yksi maailman parhaiten säilyneistä edelleen toimivista kansainvälisistä lentoasemista siltä ikäkaudelta ja ja kaupallisen ilmailun toiminnassa oleva kulttuuriperintökohde syyskuussa kaksituhattaseitsemäntoista museovirasto puolsi lausunnossaan tiukasti malmin lentoaseman suojelua rakennusperintölailla se on myös esittänyt malmin lentoasemaa toimitettavaksi unescon maailmanperintöohjelmaan osana arvostettua funktionalistista arkkitehtuurikokonaisuutta jokainen joka siellä on

merkitys meidän historialle on aika merkittävä jos ajatellaan vuonna neljäkymmentä olympialaisiin valmistautumista sotavuosien ilmapuolustusta helsingin olympialaisia viisikymmentäkaksi ja koko yleisilmailun kehitystä malmin kenttä jatkoi yleis ilmailukenttänä ja on ollut sen ehdoton keskus koko maassa tähän hetkeen asti ja on edelleen se on valittu world monuments fund listoille tällaiseen missä on tällaisia arkkitehtonisia merkkiteoksia europa nostra on vuonna kaksituhattakuusitoista todennut lentoaseman yhdeksi euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta ja niin poispäin ja kuten täällä jo mainittiinkin niin kentällä on myös huomattavia luontoarvoja ja ja paikalliset käyttävät sitä todella paljon ulkoiluun se on semmoinen kiva oleskelualue tiedän sen helsinkiläisenä asun muutaman kilometrin päässä kentästä vahva kansalaismielipide puoltaa aloitteessa esitetyn lain säätämistä helsingin ja ympäristökuntien asukkailta on jo toistakymmentä vuotta kysytty eri mielipidekyselyin mitä mieltä he ovat tästä asiasta ja lähes kaikkien tehtyjen mielipidemittausten tulokset ovat samat lentokentän säilyttämisen kannatus on lähes poikkeuksetta ollut yli kaksinkertainen verrattuna kentän asuntorakentamisen kannatukseen helsinki malmin lentopaikan säilyttäminen ilmailukäytössä on selkeästi ja yli puoluerajojen ilmaistu kansalaisten tahto me olemme eduskunnassa ja ehkä näitä kansalaisten tahtoja olisi joskus hyvä noudattaa eikä vain jotain muita juttuja arvoisa puhemies ehdotan että käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteen mukainen lakiehdotus kiitos

näyttää siltä että halutaan debattia otetaan tähän lyhyt debattikierros

puhemies kääntäisin nyt kyllä sellaisen kulman tähän keskusteluun että muistan hyvin kun asiasta keskusteltiin ennen viime kunnallisvaaleja silloin esimerkiksi päähallituspuolue keskusta lupasi että tämä malmin kenttä säilytetään pääministeri otti vahvasti sen puolesta kantaa silloin vähän epäilimme ovatko nämä nyt kunnallisvaalien aluspuheita vai onko tässä tosiasiassa perää niinpä minä haluaisin nyt vielä painottaa ja sanoa että tässä asiassahan nimenomaan on nyt hallituksen kannasta kysymys meidän pitää tietää onko täällä tyhjää puhetta tämän kentän puolesta vai kertooko hallitus selkeästi sen onko valtiolla tarpeita tälle kentälle hallitus tehdä päätöksen siitä että malmin lentokenttää tarvitaan valtakunnan toiminnoissa ja ollaanko valmiit sijoittamaan sinne toimintoja tästä puhemies on tosiasiassa kysymys kun puhumme puhumme tämän kentän kohtalosta muistan myös erään ristiriitaisen viestin josta silloin kysyimme muutaman kerran tässä salissa eli samaan aikaan kun lupauksia tuli pääministeritasolta asti kentän puolesta esimerkiksi ministeri mykkänen otti taas täysin päinvastaisia kantoja kentän säilyttämistä vastaan ja sanoi että valtio ei voi sopimuskumppanina

edustaja viitanen kysyi hallituksen kantaa se on vähän niin kuin itseltään kysyisi koska viime kaudella on tehty päätös viime kaudella nimenomaan te olitte ministerinä ja olette ollut osana tätä päätöstä kuitenkin totean tähän varsinaiseen esitykseen mikä tuolta pöntöstä nyt tuli tämä on kansalaisaloite ja tällä ei siis nyt ole hallituksen esityksen kanssa mitään tekemistä nämä päätökset ovat kahdenkymmenen vuoden sisällä tehtyjä muun muassa viime kaudella mutta vaikka me olemme täällä mitä mieltä tahansa siitä mikä on järkevää ja ja mikä ei niin myös kansanedustajan pitää toimia lakien mukaan

lausunto on että että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain jos valiokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomiot otetaan asianmukaisesti huomioon

lentokentän ystävä ja siksi harmittaa tämä kohtalo bromma esimerkiksi on erittäin tärkeä tukholman alueelle ja liikelennot lisääntyvät mutta tosiaankin tämä kansalaisaloite on käsitelty asiallisesti me nojasimme liikennevaliokunnassa perustuslakivaliokunnan lausuntoon joka totesi että on vaikea lähteä eduskunnan taholta tekemään diktaatteja helsingin kaupungin omistamaan malmin kenttään jouduimme nostamaan tässä kädet pystyyn tämän kansalaisaloitteen osalta

vahvasti sanottua mutta joka tapauksessa näin tehtiin mikään ei ole pyhää kun on gryndereiden eduista kysymys kaupunkirakenteen tiivistämisen mantralla haluaa vihervasemmisto tuhota kulttuurisesti tärkeitä alueita niin kuin meillä esimerkiksi eteläpuistoa haluttaisiin tuhota tämä on erittäin suuri vahinko näin jouduimme tässä nyt toimimaan ja ja todellakin harmittaa

surullista seurata kuten on jo kuultu vahva kansalaismielipide puoltaa malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä ja on erittäin valitettavaa ettei tätä kansalaismielipidettä ole kuultu tai ainakaan otettu vakavasti se on myös käynyt useissa puheenvuoroissa ilmi ja selville että ilmailun merkitys ei tulevaisuudessa suinkaan ole vähenemässä vaan päinvastoin on silkkaa hulluutta tuhota toimiva ja arvokas kenttä josta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää vaikka mitä kerran tuhottua ei ei enää valitettavasti takaisin saa en tiedä voiko tällaisessa debattipuheenvuorossa kannattaa mutta kannattaisin edustaja raatikaisen tekemää esitystä

varsinaisessa puheenvuorossa täytyy kannatuspuheenvuorot tehdä

arvoisa rouva puhemies jos vain suinkin voisin niin minäkin tässä debattipuheenvuorossani kannattaisin edustaja raatikaisen tekemää esitystä vaikka kyseessä onkin siis pelkästään helsingin kaupungin kaupungin oma päätös pitää muistaa näin että tämä on kuitenkin kansallisesti erittäin merkittävä tämä on koko maan kannalta erittäin merkittävä päätös mitä nyt ollaan tekemässä että muutamalle kerrostalolle uhrataan kokonainen lentokenttä kun katsotaan kuinka paljon lentotoiminta on euroopan laajuisesti kasvanut suomessa myös niin se kaikki puoltaa tämän kentän säilyttämistä sitä myötä verotulot työpaikat kaikki ja juuri tämä moneen kertaan mainittu bromman kenttä tukholmassa tukholmassa joka toimisi erittäin hyvänä esimerkkinä meille miksi ei pitäisi tätä malmin lentokenttätoimintaa lopettaa jos se nyt kuitenkin jostain syystä hölmönä päätöksenä päätetään päätetään lopettaa niin aivan varma on että jos se on meillä vaikka kymenlaakson puolella niin ei siitä malmin kohdalta mene kuin neljäkymmentäviisi minuuttia niin ollaan meidän puolella siellä on lentokenttäsuunnitelmat jo

arvoisa rouva puhemies väheksymättä yhtään sitä muutaman kerrostalon vertausta mutta jos kaksikymmentäviisituhatta ihmistä on ajateltu asuttaa sille alueelle ei ehkä kannata käyttää muutamaa kerrostaloa vertauskuvana valitettavaa on todeta näin että elinkeinoelämä keskittyy ja sijoittuu aina entistä enemmän tänne pääkaupunkiseudulle me ne kuten tässä edustaja raatikainen sanoi että voisihan ne laittaa asumaan mihinkä hyvänsä minä uskon että jos

asukkaan asuttamistarpeen ratkaisisimme satakunnassa ne torpat jäisivät tyhjiksi kyllä pitää sillä lailla nähdä myös nämä realiteetit mitkä ovat että ihmiset hakeutuvat pääkaupunkiseudulle täällä on vireä elinkeinoelämä helsinki on tämän asian ratkaissut näin ja sopinut asiasta valtion kanssa niin että tässä kohtaa se lausuma mikä on meillä on hyvä ja tarpeellinen arvoisa

rouva puhemies tämä malmin kenttä asia puhuttaa ja puhutti valiokunnassakin ja itse myös harmittelen helsingin kaupungin päätöstä siitä pitää jyrkästi kiinni tällaisesta hyvästä pienkentästä kentille on tarvetta itse tulen kouvolasta ja meillä on siellä viisi eritasoista lentokenttää ja tunnetuin niistä

kyllä näitä lähikenttiä on mutta niin kuin tässä ensimmäisessä puheenvuorossa tuli selville

jatkuvan lennon kenttiä malmin korvaavia kenttiä ei ole sadanviidenkymmenen kilometrin säteellä ja ja siksi valiokunnan mietinnön lauseessa on hyvä huomio että tulee järjestää tilanne niin että korvaava mahdollisuus löytyy kymenlaaksosta on

arvoisa rouva puhemies tämmöiselle entiselle tai oikeastaan nykyisellekin ilmailun harrastajalle ja entiselle lentäjälle on tietenkin iso harmi nähdä lentokenttää lopetettavan malmin lentokenttään liittyy monia asioita joita tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa jopa ihan tunteisiin vetoavastikin tuotiin esille ei siinä mitään mutta siinä on jotain että hallituspuolueiden kansanedustajat huljuttelevat näppejään nyt semmoisessa pesuvedessä että ei ole vähään aikaan taas nähty

on tänne jaettu valiokunnan mietintö yksimielinen mietintö myös opposition puolelta näyttää olevan yksimielinen mietintö perussuomalaisten edustaja ronkainen on ainakin ollut asiaa käsittelemässä edustaja ronkaiselle käy mutta samasta ryhmästä edustaja raatikaiselle ei ja ja onko tässä monta vuorokautta aikaa en tiedä kuinka paljon olisin toivonut kuitenkin että ne puolueet jotka vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen ovat olleet hallituksessa tai ovat siellä edelleen olisivat tehneet toimenpiteitä malmin lentokentän säilyttämiseksi muun muassa rajavartiolaitoksen toimipiste on siirretty helsinki vantaalle sinne on tehty miljoonien investoinnit tällä lailla kun investoinnit valuvat malmilta pois kenttä myös jää rakentamiselle

puhemies kristillisdemokraateilla ei ole edustajaa liikenne ja viestintävaliokunnassa siinä mielessä emme ole pystyneet vaikuttamaan valiokunnassa tämän valiokunnan lausumaan mutta kristillisdemokraatit ovat puolustaneet malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä se on ollut meidän kantamme niin helsingin valtuustossa kuin ylipäätänsäkin uudellamaalla tässä ei ole jakolinjoja puolueen sisällä vaan todellakin yksimielisesti näemme tämän kentän tarpeellisuuden olisi tärkeää myöskin ymmärtää se että mikäli päätös tämän kentän käyttämisestä lentokäytössä edelleenkin pitäisi niin se ei suinkaan tarkoittaisi sitä etteikö alueelle voitaisi rakentaa jonkun verran asuntoja tämähän on on tullut esille näissä selvityksissä joita on tehty mutta ei todellakaan sellaisia määriä massiivisia määriä mitä nyt sitten grynderit ovat ajamassa sillä että ovat ajamassa koko tätä

olen itse saanut lentää lappeenrannan lentokentältä malmin lentokentälle kyllä tosiasia on että malmin lentokenttä on merkittävä yleisilmailun ja yksityisen keskus sillä on myöskin kansallista lentoturvallisuutta tukevia toimia käytännössä tosiasia on kuitenkin se että jo ennen nykyistä hallitusta malmista on tehty päätökset se on käytännössä käytännössä se tosiasia omasta mielestäni tämä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on hyvä pohja etenkin tämä lausuma että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi jotta malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä on tärkeä mutta ennen kaikkea edustaja raatikaisen puheenvuoroon haluan painottaa että

arvoisa rouva puhemies ihan näin edustaja myllykalliolle saattoi olla että mainitsin muutaman kerrostalon mutta tilannehan on se että jos ajatellaan sitä aluetta minkä helsinki tavallaan kaappasi tuossa jokunen vuosi sitten sipoolta niin sinne mahtuisi pikkasen enemmän niitä kerrostaloja siellä ei ole tehty yhtään mitään nyt kuitenkin yhtäkkiä tarvitaan tämä malmin alue näille taloille en mene sen enempää helsingin kaavoitus tai kunnallispolitiikkaan mutta tämä on tämä juttu eli tehdään jotain että keksitään jotain muuta saadaan joku veruke ja lähdetään tälle

rouva puhemies haluan muistuttaa että tämä kansalaisaloite oli meillä liikenne ja viestintävaliokunnassa käsittelyssä

otimme päätösehdotuksessamme yksimielisesti kannan kansalais aloitteen hylkäämisestä mutta yhtä vahvasti edellytimme että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi jotta malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä tämä kaikki muun muassa sen takia että

mahdollistaminen on jatkossakin

tärkeää ja ja mikä tärkeää myös huoltovarmuuden huomioon ottaminen se on tässä todella todella relevanttia sitten jos mietitään tämän kansalaisaloitteen käsittelyä meillä valiokunnassa me olemme myös valiokuntakäsittelyn aikana saaneet sellaista tietoa ministeriöstä että näitä vaihtoehtokenttiä valmistellaan sen eteen on tehty jo työtä että tästä päästään eteenpäin ja pakko tässä asiassa on luottaa myös liikenne ja viestintäministeriön

arvoisa puhemies edustaja myllykallio on koski mutta se nyt ei tahtia tahtia haittaa kuulostaa nimittäin aika kovalle nimelle kun vesi on kuitenkin pehmeämpää kuin tuo kallio riippuu pudotuskorkeudesta jos pudotetaan lentokoneesta niin sillä ei ole mitään merkitystä mutta kyllä minun on pakko todeta siihen että en halua sekaantua todellakaan kaupungin omaan päätöksentekoon mutta minä näkisin että sieltä niitä toimia on jo siirretty helsinki vantaalle niin kuin edustaja kari totesi mutta sitten myös santahaminaan tiettyjä toimintoja se kysymys pitää tietysti tehdä selväksi että näitten maakuntakenttien lennonjohtamisjärjestelmät tulee turvata niin että ne saumattomasti ja katkeamattomasti hoidetaan jatkossa edelleen siinä mielessä se tai rivitaloa tai kerrostaloa minä uskon kyllä siihen että helsingin kaupunki ei ole tätä nyt yhtäkkiä keksinyt se valtuusto on ilmeisesti äänestänyt tästä jo muutamiakin kertoja vuosien varrella

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat viime aikoina on käyty paljon keskustelua siitä kenen asiaa kansanedustajien pitää eduskunnassa ajaa minun mielestäni kansanedustajan tehtävä on ajaa kaikissa tilanteissa koko suomen etua ja siitä on kyllä kyse minun mielestäni malmin lentokentänkin kohdalla itse hieman hämmästelen sellaista keskustelua jossa

on osallistunut itse pääministeri pääministeri juha sipilä osallistui tämän kansalaisaloitteen lähetekeskusteluun ja keskusta kertoi että heillä on jopa ryhmäpäätös tukea malmin jatkoa muistan vielä kun käytiin tätä keskustelua ja tiedän sen että tässä kysymyksessä ratkaisevassa roolissa on helsingin kaupunki ja kaupungin tekemät ratkaisut mutta siinä että tähän löydetään oikea ratkaisu miten malmi voi jatkaa on tärkeässä roolissa myös suomen valtio ja maamme hallitus ja muistan miten nykyinen pormestari vapaavuori kun häneltä tätä kysyttiin totesi että jos siltä tasolta eli maan pääministeriltä tulee kutsu tällaiseen neuvotteluun niin totta kai sellaiseen neuvotteluun ryhdytään olisi nyt mielenkiintoista kuulla selvisikö olen itse yrittänyt selvittää onko tällainen kutsu käynyt onko tällainen keskustelu käyty maan pääministerin ja pääkaupungin pormestarin välillä niistä ratkaisuista että malmi voisi jatkaa tuliko tämä esille valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tai keskustelussa tai jossain muualla hivenen itse hämmästelen sitä että tässä keskustelussa edelleen vahvasti tuodaan esille sitä että voisi löytyä jokin korvaava kenttä ei malmin lentokenttää voida suomessa korvata kuin ehkä viikin alueelle ei korvaavaa lentokenttää löydy kahdeksankymmenen kilometrin päästä omassa kotikunnassani lopella on räyskälän lentokenttä joku on sanonut että miksi puolustat malmin tehän saatte räyskälään niitä toimintoja no emme saa ei näitä toimintoja saada kuin jokin ripaus johonkin mutta valtaosa näistä toiminnoista on juuri sellaisia kuin edustaja puska omassa hyvässä punnitussa pitkän elämänkokemuksenkin omaavassa puheenvuorossaan esille toi eli sellaisia toimintoja joiden pitää olla kaupungin keskellä mahdollisimman lähellä itse kävin kaksi viikkoa sitten juuri yhden malmin aktiivisen lentäjän kanssa keskustelun ja että hyvin tyypillinen käyttäjä on sentyyppinen joka tulee helsinki helsinki vantaan tai helsingin lentokentälle siirtyy sieltä malmin lentokentälle sieltä pienemmällä koneella käy lappeenrannassa vaasassa tulee takaisin siirtyy saman tien kotimaahansa nämä ovat aika usein sellaisia henkilöitä että heidän rahapussejaan tai luottokortin

seurata niillä tehdään isoa kauppaa isoa bisnestä josta hyötyisi koko suomalainen yhteiskunta arvoisa puhemies suomessa ollaan tekemässä peruttamaton virhe uusi ilmailuteknologia on itse asiassa maailmalla palauttamassa aktiiviseen käyttöön juuri tällaisia malmin tyyppisiä lentokenttiä jotka ovat kaupunkirakenteen ympäröimiä ja myös jo lakkautustuomion saaneita niin sanottuja citykenttiä on otettu uudelleen lentoliikenteen käyttöön kaikkialla maailmassa tukholma on ollut tässä esillä keskellä sijaitsevan itse asiassa jo aiemmin lakkautustuomion bromman kentän avaamisesta uudelleen on on tehty ratkaisu ja nopea suotuisa kehitys siellä on erinomainen esimerkki siitä mikä on se kehitys mihin maailma on tällä hetkellä menossa sen takia olen huolissani siitä mitä nyt helsingissä ja suomessa ollaan malmin osalta tekemässä en näe itse asiassa yhtään järkevää syytä miksi itse asiassa ainoa tällainen helsingin kaupungin lentokenttä halutaan lopettaa helsinki vantaan kansainvälinen reittiliikennelentokenttä toki toimisi jatkossakin mutta malmin lopettamisen jälkeen kaupunki olisi kokoluokkansa ainoa ilman malmin kaltaista citykenttää

poliisia ja näin palvelisi jatkossakin jos suomessa se ymmärrettäisiin

arvoisa puhemies kansalaisaloitteella säädettävän lain myötä helsinki malmin lentopaikka siis säilytettäisiin kokonaisuutena joka mahdollistaisi kaupallisen ja ei kaupallisen siviili ilmailun ja sitä kehitettäisiin lentopaikan oheistoimintojen osalta ja säilytettäisiin lentopaikan kulttuuriympäristön arvot

niillä on yhteys helsinki malmin lentopaikkaan eli mielestäni lopettamiselle ei ole olemassa mitään järkevää perustetta lopettamista on perusteltu kun kuuntelin helsingin valtuuston keskustelun sillä että helsingissä on pulaa rakennusmaasta se on varmasti osittain totta mutta olen itse käynyt helsinki malmin lentokentältä katsomassa ylhäältä ja sen näkee myös helsinki vantaan lentokentältä koneella nousten että kyllä sitä rakennusmaata löytyy

itse asiassa tämä malmille suunniteltu asuntotuotanto on hyvin helppo ratkaista ja siinä itse asiassa tämä keskustelu mitä pääministeri lupasi käydä pormestari vapaavuoren kanssa olisi oleellisen tärkeää tämä malli olisi ollut se missä noin puolet siitä kahdenkymmenenviidentuhannen ihmisen asuntotuotannosta olisi toteutettu malmin lentokentän reuna alueille kenttä säilyisi tässä mallissa ja silloin tullaan siihen mihin tarvitaan maamme hallitusta ja eduskuntaa se jäljelle jäävä kenttäosa lunastettaisiin valtion maaomistusta vaihtamalla valtion omistukseen eli helsingin kaupunki saisi tismalleen haluamansa

ihmisen asuntotuotantotarpeen helsingin sisältä tällä tavalla eli maanvaihto olisi se toimiva ratkaisu näin siis malmin lentokentän alueelle suunnitellusta asuntotuotannosta puolet toteutettaisiin itse sillä alueella ja kenttä jäisi paikalleen ja kentän osuuden valtio siis hankkisi itselleen omistukseen maanvaihdolla myös finavia on nostanut esille asioita jotka puoltavat vahvasti malmin kentän säilymistä heidän lausunnoissaan on tuotu esille vahvoja puoltoja kentän puolesta myös rajavartiolaitos pelastuslaitos medi heli poliisi finavia ja niin poispäin ovat olleet tärkeitä toimijoita malmin kentällä ja heidän kaikkien lausunnot ovat olleet toiminnan jatkon kannalla

että niitä toimintoja on väistämättä jouduttu siirtämään muualle ja hakemaan muunlaisia ratkaisuja mutta jos nyt tehtäisiin oikea ratkaisu ja malmi jatkaisi niin olen varma että sinne näitä toimintoja hyvin paljon palaisi ja itse asiassa tulisi paljon uuttakin meillä on jo nyt julkisuudessa ollut sellaista ilmailukoulutusta jota tulevaisuudessa pitäisi antaa arvoisa puhemies kymmenen minuutin kello tikittää kovaa vauhtia viimeksi puhuin lähetekeskustelussa myös siitä miten arvokas luontokeidas malmi on esimerkiksi eun lintudirektiivissä mainittuja lajeja siellä pesii lukuisa määrä ja siksi hämmästelen että vihreät ovat tämänkin keitaan ja ympäristön arvokkaan kokonaisuuden valmiita tuhoamaan ei heitä toki täällä salissa tällä hetkellä yhtään näy

aivan aluksi haluan vielä tässä vaiheessa kiittää kaikkia heitä jotka ovat tämän kansalaisaloitteen takana isosta työstä ja asian julkisuuteen nostosta niin kuin itse debattipuheenvuorossa totesin tämä kansalaisaloite oli meillä liikenne ja viestintävaliokunnassa käsittelyssä mietintövaliokunnassa yksimielisen kannan kansalaisaloitteen hylkäämisestä mutta yhtä vahvasti edellytimme että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi jotta nämä malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä

jo jo senkin vuoksi että harrasteilmailun kasvu on totta ja meidän huoltovarmuutemme vaatii sen edustaja heinonen oli omassa puheenvuorossaan sitä mieltä että vaihtoehtokenttää ei löydy valiokunnassa me siis yksimielisesti uskalsimme ajatella tämän asian positiivisemmin mitä tulee yleisesti näitten kansalaisaloitteiden jatkoon minä koen ongelmalliseksi jos jatkossakin tässä talossa lainsäätäjät puuttuvat ja ottavat kovasti kantaa kunnallisen itsemääräämisoikeuden piirissä oleviin päätöksiin kansalaisaloiteoikeuden pohjalta

puhemies en tuosta perustuslakivaliokunnan lausunnosta löytänyt sitä sitä että olisi suoranaista estettä että eduskunta yksittäistapauksissa ottaisi merkittäviä asioita esille jokelan jokelan ampumatapaushan oli muun muassa yksi mikä johti sitten lainsäädäntöön

voi siirtyä historiallisesti vai onko siinä tarkoitus että siirretään monta kilometriä jollakin katerpillarilla eihän se tietenkään ole sama se on silloin korvaava toiminto uusine rakenteineen uudessa paikassa itse asun hyvinkäällä ja tiedän että on selvitetty hyvinkäätä ja lohjaa aikanaan ne eivät ole olleet sopivia paikkoja siellä vaaditaan monenmoista toimenpidettä ihan mielellään ottaisin hyvinkäälle jos saisin hyvinkääläisenä kunnallispoliitikkona näin valita mutta kun se ei ole sama asia saavutettavuudeltaan ja historialtaan kuin tuo malmin malmin lentokenttä edustaja raatikainen otti hyvin esille tuon helsingin perussuomalaisten kannan asiassa elikkä kävi läpi näitä monenmoisia seikkoja ja erityisesti kansalaisten mielipidettä joka on ollut monissa kyselyissä sama kuulla sitä mitä kansalaiset haluavat kunnassa tehdä todella itsekin mietin että ei vihreiden edustajia täällä näy eikä ole vissiin tulossakaan kannatan lämpimästi perussuomalaisten edustaja raatikaisen ehdotusta tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies todettakoon nyt vielä se että pidän vähän vastenmielisenä sitä että keskustapuolueen kansanedustajat täällä koettavat pestä nyt pyykin puhtaaksi jos teitä vielä ryhmäpäätös on sitonut siinä että ollaan yksimielisesti malmin säilyttämisen kannalla niin kuitenkin valiokunnassa te olette tämän valiokunnan yksimielisen mietinnön takana

tekee poliittisesti kipeää se että täällä sitten kun lehteriyleisössä on paljon tämän kansalaislakialoitteen kannattajia koetetaan kääntää selkä kunnallisvaalien jälkeen tälle asialle otettiin ikään kuin vaaliteemaksi että nyt ollaan malmin kannalla ja sitten kuitenkin petetään vaalien jälkeen kun äänet on laskettu se tuntuu uskomattomalle että näin näin menetellään ja näyttäytyy minun silmissäni äänestäjien hyväksikäyttämiselle mielestäni tässä aloitteessa on oikein perustellusti tuotu esille malmin kentän ainutlaatuisuutta ja sen vuoksi valiokunta on ottanut tämän oman kantansa valiokunnassa nähtiin tulevaisuuden ilmailun osalta ja lyhyiden kuljetusten osalta selvästi tulevaisuutena että tarvitaan pääkaupunkiseudulle lähiliikennekenttää minkälaisilla välineillä jatkossa sitten esimerkiksi tavarapalveluita siirretään esimerkiksi helsinki vantaan kentältä kaupunkien keskustoihin niin se ei välttämättä tarkoita pienkonetoimintaa vaan ehkä vielä pienempien laitteiden kuljetuspalveluita jotka sitten mahdollistetaan siltä mahdolliselta tulevalta lähikentältä

arvoisa rouva puhemies niin kuin sanoin itse mielelläni näkisin malmin lentokentän jatkossakin pysyvän harraste ja ammatti ilmailun käytössä se on entiselle lentäjälle ja ilmailuharrastajalle tietenkin iso ja tärkeä asia ja se on henkilökohtainen asia mutta päättäjälle se ei olekaan ihan näin helppoa tässä valiokunta aivan oikein tuo esiin kunnallisen itsehallinnon periaatteet ja minulla poliitikkona kyllä vähän korviin koskee se että täällä syytetään nytten gryndereitä tästä helsingin kaupungin eli kaupunkilaisten valitsemien päättäjien tekemästä päätöksestä se on se on vähän sellainen tapa kuin kaataisi itse sitä suolahappoa niskaan poliitikkojen ja edustuksellisen demokratian päälle valtio ja helsingin kaupunki ovat yhdessä tätä asiaa eteenpäin vieneet ja ja itse tässä nyt näytän jäävän vähemmistöön jäävän vähemmistöön oman kantani osalta mutta mutta haluan myös kunnioittaa helsinkiläisiä päättäjiä ja ja toimijoita jotka ovat omat ratkaisunsa demokraattisessa järjestyksessä tehneet joten en lähde kaatamaan tätä gryndereiden niskaan poliitikot kantavat sen mikä poliitikoille kuuluu kunnalliselämässä ja kunnallisessa kaavoituksessa on hyvin tuttu ilmaisu että saako naapurin tontille rakentaa se on semmoinen melkeinpä vitsiksi muodostunut tapa ilmaista tämmöistä kaavoituksen epäjärjestystä nyt tähän tulee kumminkin ihan uusi ilmiö ja se on keskustan ryhmäpäätös saako naapurikaupungin tontille rakentaa jos keskusta eduskuntapuolueena ja eduskuntaryhmänä ottaa kannan toisen kaupungin kaavoitusasioihin ryhmäpäätöksellä niin jo nyt on aikoihin eletty hallituspuolueiden edustajat esittävät ainakin omissa kunnissaan hyvin pontevasti sitä kuinka valta on hallituksella miksi edustaja torniainen miksi edustaja heinonen tässä valta ei ollut hallituksella

on hyvä todella käydä nyt tämän asian tausta läpi viimeiset kaksikymmentä vuotta niin helsingin kaupunki kuin valtio ovat kehittäneet tätä pääkaupunkiseudun ilmailua siihen suuntaan että toimintoja keskitetään helsinki vantaalle tämä on johtanut siihen että malmilta toiminnot ovat vähentyneet ja osin loppuneet kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista julkisen talouden suunnitelmassa valtio ja helsinki sopivat siitä että kun helsinki on halunnut tiivistää kaupunkirakennettaan se kaavoittaa malmin asuntokäyttöön ja valtio vastaavasti siirtää ne toiminnot joita valtio on malmilla pitänyt helsinki vantaalle tai jonnekin muualle

nyt kun sitten täällä käsitellään tätä kansalaisaloitetta joka siis tähtää varmasti ihan perustellusti siihen että malmin kentän toiminta säilytetään niin ei tässä vaiheessa eduskunta voi lähteä poikkeamaan yksittäisen kaupungin kaavapäätöksestä perustuslakivaliokuntahan totesi että se olisi mahdollista mutta ei todellakaan ongelmatonta että lähtisimme täällä mestaroimaan yksittäisen kaupungin kaavapäätöstä minkälaisen pandoran lippaan se sitten avaisi jos

aina kun jostain kaavapäätöksestä viisikymmentätuhatta ihmistä valittaa kansalais aloitteen muodossa tänne täällä eduskunnan isossa salissa lähdettäisiin sitä sitten pähkäilemään eli kyllä tässä valta on ollut helsingin kaupungilla siinä vaiheessa kun se on kaavoituspäätöksen tehnyt ja valtiolla siinä vaiheessa kun valtio on ilmoittanut että ne omat toiminnot joita malmilla on ollut siirretään muualle jos hallituspuolueilla oikeasti olisi tässä nyt halu turvata malmin kenttä niin kyllähän hallitus olisi tehnyt sitten sellaisia päätöksiä joilla näitä toimijoita olisi resursoitu ja heidät oltaisiin pidetty

poissa edustaja viljanen poissa edustaja wallinheimo poissa edustaja mäkelä

puheenvuoro tulikin äkkiä haluan jatkaa nyt vähän sitä mitä tuossa aloittelin debatin yhteydessä ensin tietenkin haluan tässä myös omalta omalta osaltani kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä ja ja todeta että kansalaisaloite sinänsä on aina merkittävä ja se ansaitsee asianmukaisen käsittelyn ja se on minusta tärkeä periaate kaiken kaikkiaan täällä eduskunnassa mutta sitten ihan tähän asiaan kyllä kyllä minua nyt häiritsee se sama asia mikä täällä monen muunkin edustajan on ollut esillä muistan niin elävästi sen tilanteen täällä eduskunnassa ennen viime kunnallisvaaleja kun tästä malmista keskusteltiin silloin hyvin voimallisesti pääministeriä myöten keskusta sitoutui siihen että malmin lentokenttä sen toiminnot turvataan

joilla se tekee päätöksen että selvä valtakunnan näkökulmasta me tarvitsemme malmin kenttää edelleen ja sitten päättää myös sen että nämä toiminnot siellä säilytetään sinne palautetaan niitä oli silloin jo vähän sieltä vedetty pois tätä kysyimme ääneen myös tuossa tilanteessa no vastauksia emme saaneet nyt käytännössä olemme saaneet sen vastauksen että ilmeisesti tämä oli tyhjää puhetta silloin vaalien alla koska edelleenkään ilmeisesti sitä pääministeri sipilän aloitetta malmin kentän turvaamiseksi ei ole tullut sitä täällä kyseli myös hallituspuolue kokoomus edustaja heinosen suulla äsken ja tietenkin jos kuuluisin nyt hallituspuolueisiin niin olisin erittäin tarkkana siitä mitä nyt nimenomaan hallituksen piirissä tämän asian johdossa tapahtuu ja tehdään ei ole niin että hallituksella ei ole tästä mitään vastuuta koska hallitus itse

omasta puolestani haluan lämpimästi kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä että tämä asia on todellakin tullut nytten eduskuntaan ja on saanut lähetekeskustelun myöskin valiokunnassa on käyty tästä asiantuntijakuuleminen omasta mielestäni erittäin hyvin ja asiallisesti ja valiokunta on tehnyt mietinnön joka näyttää olevan yksimielinen oma mielipiteeni on edelleen se että malmin lentokenttä lentopaikka on erittäin tärkeä sekä yleisilmailun että yksityisen ilmailun koulutuksen ja kaikkien muidenkin toimintojen osalta ja haluan painottaa sitä että kyllä jo edellinen hallitus on myöskin linjannut omassa kehysriihessään vuonna kaksituhattaneljätoista

korvaava lentopaikka lentokenttä tulee löytyä näille toiminnoille jotka malmilta mahdollisesti siirtyvät jotka nyt näyttävät

valiokunnan kuulemisissa on tullut esille että sieltä on toimintoja siirtynyt jo paljonkin pois mikä on tietysti valitettavaa itse haluan painottaa sitä että helsingin kaupungin päättäjät haluavat laajasti että malmi säilyy lentoliikennetoiminnassa niin se on kyllä helsingin kaupungin päättäjien asia myöskin toimia tässä asiassa keskusta on aikanaan tosiaankin linjannut että me haluaisimme että malmin lentoliikennetoiminnot säilyisivät malmilla mutta sen takia täällä on myöskin keskustan mielestä aivan hyvä lausuma eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi jotta malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja ja etäisyyksien päässä ja ainakin tietoa että tätä asiaa selvitetään jo nyt

arvoisa puhemies helsingin malmin lentoasemalla on pitkä historia ja se on yleisilmailun kansainvälinen lentoasema helsingissä on on surullista seurata vierestä sen sen kohtaloa mitä sille ollaan tekemässä ja miten sitä ollaan alas ajamassa nythän käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen tavoitteena on ollut laki malmin lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä perustuslakivaliokunta on kuitenkin arvioinut että olisi olisi ongelmallista

sovitettaisiin yhteen kunnallisen itsehallinnon kanssa liikenne ja viestintävaliokunta mietinnössään mihin tässäkin on viitattu useampaan kertaan ei halua puuttua yksittäisen kunnan itsemääräämisoikeuteen mutta samalla täytyy

toiminnoille korvaavat tilat muualta malmin lentokenttähän on kuitenkin myös kulttuurihistoriallisen näkökulman kannalta merkittävä kohde se ei tietenkään ole sellaisenaan entisellään vaikka sinne toki se rakennus jää jos se lentotoiminta sieltä siirretään mutta sekin täytyy tietenkin huomioida että että se saa arvoisensa ympäristön jos lentotoiminta sieltä siirtyy pois kun katsoo länteen etelään ja eurooppaa kohden on yllättävää se miten vähän ilmailu suomessa merkitsee tai on meidän yhteiskunnan toiminnoissa ja miten suuri arvostus sille annetaan jos ajatellaan keski eurooppaa niin siellähän ilmailu on ihan toisenlaisessa arvostuksessa kuin täällä meillä ilmailuharrastus ja siihen oheistoiminnat ovat ihan oleellisesti toisenlaisessa osassa kuin täällä jossa se nähdään vain ammattimaisena liikenteenä valitettavasti meillä on aivan sellainen erilainen toiminnan kulttuuri malmi on oleellinen osa myös suomen ilmailuhistoriaa ja se on osa sitä arkkitehtonista jälkeä on tärkeää että me säilytämme siitä jälkipolvillemme myös historiaa on tärkeää huomioida että metropolialueella on varakenttä jatkossa jo ihan yhteiskunnallisen kriisivalmiuden näkökulmasta jos ajatellaan pääkaupunkiseutua ja helsinkiä koko ajan kasvavana kaupunkina ja metropolialueena niin onhan se kovin erikoista että täällä ei ole varakenttää jos helsinki pysyy kuitenkin omassa kannassaan sijoittaa lentokenttäalueelle rakentamista mitä itse pidän erittäin valitettavana olisi selvitettävä paikka jonne malmin toiminnat sitten voitaisiin siirtää tässä yhteydessä on huomioitava niitä yrittäjiä joita siellä tällä hetkellä toimii kuten lentokoulut ettei niitä voida siirtää pitkälle vaan kohtuullisen matkan päähän eli käytännössä sen pitäisi olla lähellä uudellamaalla pääkaupunkiseudulla esimerkiksi nummelassa tai hyvinkäällä on lentotoimintaa ja siellä olevien toimintojen laajentaminen voisi olla yksi mahdollisuus mutta mutta toki on niitä muitakin tähän tarvitaan luonnollisesti lentokenttien sijaintikuntien mukaanotto jatkosuunnitteluun ja mahdollisuutta vastaanottaa nykyinen malmin tulevaisuus itse uskon että näistä toiminnoista ja ilmailusta tulee olemaan positiivista nostetta sille alueelle joka nämä toiminnat jatkossa vastaanottaa mikäli malmin kentän toiminnat alas ajetaan

se voi lisätä myöskin sen ympäristön houkuttelevuutta niin harrastusmahdollisuuksien kuin uusien työpaikkojen luomisen muodossa arvoisa puhemies malmin lentokenttä on toiminnallisesti tärkeä lentokoulutuksen ja yleisilmailun alue metropolialueen huoltovarmuuden ja kriisivalmiuden näkökulmasta sen toimintojen säilyttämiselle on perusteltu tarve malmin lentokentän toimintojen jatkuminen on varmistettava keskeytyksettä ja korvaava paikka on löydyttävä mahdollisimman läheltä uudenmaan alueelta mikäli lentotoiminta malmilla loppuu kiitos

arvoisa rouva puhemies

kansalaisaloite malmin lentoaseman säilyttämiseksi on mielestäni hyvin mielenkiintoista luettavaa ja hyvin perusteltu asiakirja sinänsä pitää muistaa mikä on tämän malmin lentoaseman historia rakennettu ollut tämän maan päälentoasemana vielä vuoteen saakka elikkä perusteet sille että se on arvokas paikka helsingissä ja suomessa ovat varmasti paikkansa pitävät edustaja mia laiho äsken omassa puheenvuorossaan oivallisesti kuvasi tätä historiaa miten tärkeä se on tälle maalle ollut ja mitkä perinteet siihen liittyvät tiedän että suomalaisessa maaseutuympäristössä kulttuuriperintöön vedoten on estetty monta muuta rakentamista ja alueen käyttötarkoituksen muuttamista kotikunnastani voisin luetella pitkän listan kun kulttuuriperinnön takia on estetty on pitänyt pitäytyä siinä entisessä ja uutta ei ole saanut rakentaa

antaa kunnille ihan itsenäisen päätösvallan omissa asioissaan ja aivan oikein perustuslakivaliokunta tässä asiassa oli erittäin oikeassa ja se on helsingin kaupungin asia ja sillä sipuli mitä tulee sitten näihin kulttuuriperintöihin lentotoiminnan perintöihin ynnä muihin ne pitäisi ottaa huomioon myös helsingin kaupungin päättäjien mutta kun kunnioitan tuota kunnallista itsehallintoa enemmän kuin mitään tässä poliittisessa päätöksenteossa niin pitäydyn vain toteamaan ja toivon että tässä järki voittaisi

jos siitä löytyisi sitten sellainen ratkaisu että malmin lentotoiminta voisi jatkua me emme mene mestaroimaan helsingin kaupungin päätöksentekoon sisälle se on helsingin kaupungin päättäjien asia olen huomannut viime aikoina että helsingin kaupungin pormestari jan vapaavuorella on erittäin suurta mielenkiintoa erilaista yhteiskunnallista poliittista päätöksentekoa kohtaan joka lähinnä viime aikoina terveysministeriön pääluokan puolelle mutta toivoisin sen yltävän jonain päivänä myös oman alueen kehittämiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen ymmärrän toki että kun yhdyskuntarakennetta tiivistetään niin asumismukavuus vähenee ja tässäkin salissa äsken käytettyjen puheenvuorojen perusteella grynderit ovat rikastuneet siitä tätähän se juuri on että kun tiivistetään ja rakennetaan niitä hunajakennoja päällekkäin riittävän paljon ja pannaan niille hirvittävä hinta niin asukkaat siitä eivät ainakaan hyödy kyllä siitä ne suuret rakentajat voiton taskuun keräävät sitä vartenhan ne asunnonhinnat ovat tässä kaupungissa nousseet aivan mielettömiin tämän takia olisi hyvä muistaa mitä keskusta tässä on esittänyt järkevää ratkaisua ja uskon että jan vapaavuori viisaana pormestarina osaa tämän asian hoitaa en hänen kykyjään pätkääkään epäile sitä paitsi kun tässä on kysymys helsingin kaupungin omasta asiasta niin aloitteenhan pitää tulla kaupungin puolelta kyllä se tanssiinkutsu on isännän asia ei renkien toimia aktiivisesti omien kuntalaisten hyödyksi kunnilla on kuitenkin jakamaton päätösvalta omiin asioihinsa se on niin monta kertaa todettu nyt kun tätä kansalaisaloiteperinnettä tässä maassa on edistetty valtavasti se on hyvä asia sinänsä mutta aloitteiden tekijöiden olisi syytä muistaa että olemassa olevia lakeja ja varsinkaan perustuslaissa säädettyjä kunnallisen itsehallinnon takeita ei aloitteella voi murtaa se on sitten paljon isompi savotta aloitteita toki pitää tehdä ja ne kunnioitettavaa toimintaa mutta perustuslain asettamat perusoikeudet ja siihen liittyvät edellytykset pitää aina muistaa koska se on koko suomalaisen poliittisen toiminnan ja kunnallisen itsehallinnon ja demokratian peruskivi että perusoikeuksia kunnioitetaan on maailmassa esimerkkejä että on toimittu toisin ja jälki on ollut paljon huonompaa kun katsoo malmin lentokentän historiaa tulee todella hieman murheelliseksi siitä että se on joutumassa nyt todennäköisesti rakennusmaaksi ja ollaan myös rehellisiä siitä että sen korvaavan vaihtoehdon löytäminen tuolta tasolta helsingin kaupungin ydinkeskustan läheltä käytännössä on mahdotonta otetaan kaksi esimerkkiä edustaja timo heinonen puheenvuorossaan mainitsi bromman kentän tukholmassa aivan loistava esimerkki kaupungin keskustan lähellä olevasta kentästä kentästä joka toimii ja ennen kaikkea tuottaa tuottaa tukholman kaupungille ja ruotsalaisille suurta hyötyä läheisyytensä ansiosta toinen hyvä esimerkki on taipein kenttä taiwanissa kahdenkymmenenviiden miljoonan asukkaan suurkaupunki jonka lentokenttä lentokenttä on melkein keskustassa kun illalla katselee sieltä vuoren syrjältä sitä liikennettä kun lentokone laskeutuu melkein ydinkeskustaan niin hirvittää onko tuo lentokapteeni oikeastaan oikeassa vai minne se laskeutuu sinne ydinkeskustassa olevalle kentälle se laskeutuu siellä se toimii elikkä se on mahdollista tässä on kysymys vain siitä mitä isäntä haluaa eli tässä tapauksessa helsingin kaupunki yksi asia vielä arvoisa rouva puhemies kun valiokunnan lausumaehdotusta lukee se on aivan oikein laadittu lausuma yksimielinen lausuma ja siinähän sanotaan se että näiden mahdollisten korvaavien tilojen eteen pitää tehdä töitä nimenomaan niin että saavutettaisiin ratkaisu joka hyödyttää kaikkia kansalaisia vaikka kysymyksessä on ihan selkeästi helsingin kaupungin päättäjien asia niin ei voida kiistää sitä tosiasiaa että malmin lentokentällä on suomen kansallisen historian kannalta erittäin tärkeä tärkeä kansallinen tehtävä ollut aikoinaan ilmailutoimintojen ilmailutoimintojen jatkuminen ennallaan ja yhtä hyvin hyvin varustuksin kuin se malmilla toimii olisi tässä maassa äärimmäisen tärkeää tässä valiokunnan lausumaehdotus on erittäin hyvä ja kannatettava ja yksimielinen ja toivonkin että tässä asiassa löytyisi vielä joku semmoinen järkevä järkevä reitti kunnioittaen kunnallista itsehallintoa mikä on suomalaisen demokratian syvin ydin

arvoisa puhemies tässä on muutamaan otteeseen tullut esille vaihtomaatilanne ja kun esimerkiksi jo viime viime kaudella malmin kenttää puolustaneena olen perehtynyt jonkun verran tähän asiaan niin niin ei ole pystytty osoittamaan semmoista vaihtomaata mikä ratkaisisi tämän tilanteen eli eli tämäkin tämäkin reitti on on katsottu tässä on paljon puhuttu tosiaan niistä järkisyistä mitkä liittyvät ilmailuun liikkumiseen ja mihin oikeastaan tämä valiokunnan mietintökin perustuu eli tämän lopettamisessa ei ole yksinkertaisesti yhtään mitään järkeä

näyttää olevan ihmisiä jotka eivät välitä perustuslaista ja perustuslakivaliokunnan lausunnosta perustuslakivaliokunnan päätösesitys on siis näin perustuslakivaliokunta esittää että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain jos valiokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomiot otetaan asianmukaisesti huomioon tästä syystä siis valiokunta valiokunta yritti etsiä kaikki mahdolliset keinot mitä tähän pystyy tekemään ja

kaksi minuuttia meni

arvoisa puhemies kaksi minuuttia on lyhyt aika

se on satakaksikymmentä sekuntia terävä huomio se on vähemmän kuin kaksikymmentä vuotta

tämä päätös on kuitenkin erittäin perusteellisesti harkittu ja kaikki mahdolliset keinot

kansalaisaloitteen hyväksymiseksi kyllä tutkittiin mutta

lakia varsinkin perustuslakia tulee noudattaa

ilmailun ystävänä malmin ystävänä olen kokenut tämän käsittelyn aika aika ikäväksi ja väitän että tämä on

laajasti valiokunnan tuntemus tämä ei ollut mitenkään helppo käsittely ja pidän todellakin ihmeellisenä ja ihmettelen sitä kun yksimielisesti vaikea asia ratkaistaan lakiin perustuen perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuen

miten täällä salissa on sitten tämmöisiä populistisia heittoja

on jopa pohdittava ja en tiedä tulisiko kenties puhemiehistön pohtia onko tähän kansalaisaloitteeseen tehty esitys perustuslain vastainen perustuslakivaliokunta siis edelleen päätösesityksessään jos ei mitään muuta ole jaksanut lukea perehtyessään tähän asiaan

lausuu esittää että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain jos valiokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomiot otetaan asianmukaisesti huomioon tämä tarkoittaa että tällä muodolla millä kansalaisaloite on tänne tuotu se ratkaisuvaihtoehto ei ole perustuslain mukainen ja nyt kuitenkin täällä on varmaankin perehtymättömyyttään tehty esitys ja kannatus

minä ainakin henkilökohtaisesti tulkitsen että tämä esitys on perustuslain vastainen ja kenties puhemiehistön tulisi pohtia asiaa voiko tästä tällä esityspohjalla edes äänestää koska se on perustuslain vastainen oman tulkintani mukaan toki olen iloinen jos salissa jokin taho

tekee tämmöisen esityksen esittää ne ratkaisumallit joilla tämä asia pystytään ratkaisemaan malmin kentän eduksi ja perustuslakivaliokunnan huomiot huomioon

arvoisa rouva puhemies itsekin haluan kiittää lämpimästi kansa laisaloitteen tekijöitä on arvokasta että tätä malmi asiaa pidetään hengissä niin kauan kuin on mahdollisuuksia niin kauan on toivoa

vuonna kahdeksankymmentäkahdeksan kun malmin lentokenttä täytti viisikymmentä vuotta vihkiäiset

pääsin lentämään airveteranin dc kolmen kyydissä kyydissä ja ja voin sanoa että kolmeenkymmeneen vuoteen ei ole se lentämisen riemu unohtunut eivätkä eivätkä ne tunnelmat sillä kentällä historian harrastajana iso kosketus mutta lentäjänä ja ilmailijana vielä suurempi harmittelen lähinnä sitä että lentolupakirja on päässyt politiikan takia jo rämettymään mutta eihän sitä tiedä vaikka vanhemmilla vuosikymmenillä vielä innostuisi ilmailusta uudelleen myös lentämisen osalta täällä puhutaan malmin korvaamisesta mutta nyt vain unohtuu aina se asia täällä kyllä muutama edustajakollega hyvin tuonut asian esille että ei malmia voi korvata malmilla tehtäviä operaatiota ja lentotoimintaa voidaan siirtää tarvittaessa muualle varmasti löytyy kenttiä suomesta etelä suomesta mutta ei malmia voi korvata niin kuin ei omaa vanhaa kotikenttääni vesivehmaatakaan näillä on historiallinen arvo alueen arvo toiminnallinen arvo tietenkin myös sijainti antaa paljon arvoa ja monet asiat joita täällä on tuotu malmin kentästä esiin sitä arvoa arvoa tuovat esiin aivan oikealla tavalla myös varalaskukenttänä helsinki vantaalle malmin kenttä toimii tänäkin päivänä niissä puitteissa

siihen varalaskutoimintaan oman kantavuutensa ja toiminnallisten kykyjensä

mutta

hyvä arvoisa puhemies tästä malmin toiminnallisesta arvosta täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja siitä että

liikelentoja chartereita ja muita mahdollistavaan lentotoimintaan syntyy syntyy citykenttiä ja jo lopetettaviksi aiottuja kenttiä otetaan citylentokentiksi se on yksi semmoinen iso liikennepoliittinen asia joka alkaa olemaan jo eduskunnan asioita kun aikaisemmin puhuin siitä että kaavoitus sinänsä on on kuntademokratiaa ja kaupungin ja kuntalaisten valitsemien valtuutettujen ja virkamiesten yhdessä tekemää työtä niin liikennepolitiikka josta tänään päivällä aikaisemminkin keskusteltiin liikennekaaren osalta on sitten jo eduskunnan asioita toivoisin että suomalaisilta liikennesuunnittelijoilta löytyisi nyt voi sanoa että viimeisellä hetkellä näkökulmia pystyykö helsinki vantaan lentokenttä toimittamaan myös sitä liikelennon operaation keskuspaikan tehtäväänsä joka joka sillä tällä hetkellä on isossa määrin ja kasvavassa määrin vai tarvitsisimmeko tätä painetta purkamaan myös malmin kentän joka aivan oivallisesti myös tähän tehtävään hyvin soveltuisi malmin toimintojen osalta jo aikaisemmin sanoinkin että oli valitettavaa että muun muassa rajavartiolaitos siirsi tukikohtansa helsinki vantaalle miljoonainvestointien saattelemana tällaiset viranomaistehtävät ovat tähän asti antaneet hyvin malmin kentälle arvon myös viranomaisten näkökulmasta ja ja myös tämmöistä toimintaa ja rahallista ja toiminnallista painoa sille kentälle sitä kautta viranomaisten lähtö malmilta oli kyllä myös harrasteilmailulle ilmailukoulutukselle liikelentotoiminnalle kaikelle malmin keskeiselle toiminnalle iso menetys olisi ollut toivottavaa että viranomaiset olisivat siellä voineet vielä jatkaa oikeastaan useammankin puheenvuoron jälkeen tulen yhteen johtopäätökseen jos tullaan liikennepolitiikan kulmasta tätä asiaa lähestymään olisi toivottavaa että pääministeri sipilä joka asiasta on käyttänyt voi sanoa ehkä hieman poikkeuksellisenkin puheenvuoron olisi sitten hallituksensa puheenjohtajana pääministerinä pysäyttämässä tätä kehitystä jolla malmi näivettyy ja lopulta häviää ja tämänkin päivän kartalta sen takia kun puhuimme aikaisemmin ja itsekin käytin puheenvuoron kunnallisen demokratian roolista nyt valtiollisen demokratian rooliin ja kysyn kun täällä on myös keskustan kansanedustajia eikö olisi reilumpaa jos asiasta käytetään kannatuspuheenvuoroja tässä tapauksessa malmin puolesta ja näitä puheenvuoroja käytetään pääministerin toimesta ilmailijan toimesta

että pääministeripuolueen tuki näkyisi käytännössä eikä ainoastaan näissä salin puheissa mielelläni ottaisin teidät arvoisat keskustaveljet ja siskot malmin puolustamisen yhteiseen rintamaan myös tämmöisen entisen ilmailijan näkökulmasta mutta minulle niin entisenä ilmailijana kuin tämän päivän poliitikkona tekee pahaa se että täällä ollaan malmin puolesta mutta käytännön tekemisen puolella teot puuttuvat ilmailijoita ei saa jättää jatkuvaan sakkaustilaan malmin asiassa vaan näissä asioissa on löydettävä ilmailijoille tukea ei pelkästään harrasteilmailuille vaan suomalaisen liikennepolitiikan kehittämiselle myös ammattiliikenteen

arvoisa puhemies tämä aihe tuntuu herättävän suuria intohimoja suuntaan ja toiseen mikä on tietysti normaalia ja tavallistakin näissä paikallisasioissa joissa on ristiriita suojelemisen ja rakentamisen välillä tässä vaiheessa keskustelua varmaankin kaikki argumentit malmin lentokentän puolesta lienee sanottu kuten myös ne argumentit joiden nojalla sitä kenttää oltaisiin siirtämässä rakennuskäyttöön oikeastaan täytyy todeta että ainoan suorastaan tuoreen näkökulman tähän keskusteluun toi edustaja hoskonen äsken sanoessaan että kun pormestari vapaavuori tuntee niin suurta mielenkiintoa ottaa kantaa valtakunnan politiikkaan niin ottaisimme mekin täällä hieman kantaa tuohon helsingin kaavoitukseen itseäni ainakin tämä hieman huvitti ja olen tästä samaa mieltä mutta liikennevaliokunnan jäsenenä keskityn enemmän tähän liikennepoliittiseen yleisnäkökulmaan että mikä on ilmailun arvo maamme kannalta liikenteellisesti noin yleisemmin valiokunnassa tätä asiaa ja lukuisia muita asioita käsitellessä on käynyt selväksi ettei ilmailu suinkaan ole loppumassa tai edes vähenemässä päinvastoin miehitetyt ja miehittämättömät lennokit ovat tulevaisuutta ja meidän olisi syytä olla eturintamassa niiden teknologian kehityksessä ja se että me voisimme olla siinä eturintamassa vaatii tietysti myös fasiliteetteja niiden kehittämiseen ja testaamiseen eli suomeksi sanoen lentokenttiä siksi pidänkin erittäin hyvänä että me eduskuntana ajattelemme koko maan etua näissä asioissa ja huolehdimme ainakin korvaavien lentokenttätoimintojen löytämisestä sitoutuen tähän valiokunnan esittämään ponteen

arvoisa puhemies tänään on käyty hyvää ja seikkaperäistäkin keskustelua malmin lentokentän merkityksestä paitsi pääkaupunkiseudulle myös koko suomen lentoliikenteelle ja huoltovarmuudelle historiallisista seikoista nyt puhumattakaan ja täällä eduskunnassa on tänään kuultu paljon malmin kenttää puolustavia puheenvuoroja kyse ei tosiaan ole pelkästään liikennelennoista harrasteilmailusta tai huoltovarmuudesta jotka nekin aivan asiallisesti mainittu tässä valiokunnan mietinnössä vaan malmin lentokentän sijainti korostuisi esimerkiksi suomenlahdella tapahtuvassa suuronnettomuudessa ja sen yhteydessä tarvittavissa pelastustöissä kokoomusedustaja heinonen tähän hieman aiemmin viittasi käyttämässään seikkaperäisessä puheenvuorossa mutta halusin vielä erityisesti korostaa tätä asiaa arvoisa puhemies erittäin hyviä puheenvuoroja ja puoltavia näkemyksiä kentän säilyttämisen puolesta on tullut esille myös keskustapuolueen pääministeripuolueen riveistä mutta kuten edustaja kari äsken totesi nyt tarvitaan myös konkreettisia tekoja malmin kentän säilyttämisen puolesta puheet eivät riitä tarvitaan tosiaan konkretiaa edustaja raatikainen on tehnyt esityksen ja edustaja meri on sitä kannattanut ja odotamme odotamme tätä äänestystä suurella jännityksellä arvoisa puhemies haluan myös kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä siitä että he ovat nostaneet tämän tärkeän asian eduskunnan käsiteltäväksi kansalaisaloitteita ja sitä koko prosessia yleisellä tasolla on viime aikoina paljon moitittu mutta täytyy kuitenkin muistaa että en usko että ilman tätä kansalaisaloitetta eduskunta olisi ottanut asiaa ollenkaan käsittelyyn on hyvä että kansallisesti näin tärkeästä asiasta keskustellaan ja myös päätetään täällä eduskunnassa

malmin lentokentän osalta me tiedämme aikaisemmat sopimukset helsingin kaupungin ja valtion välillä tällä hetkellä helsingin kaupungin kanta on se että he haluavat kaavoittaa sinne

jos ja kun me haluamme aidosti ja oikeasti malmin jatkosta niin se päätöksenteon paikka ei ole eduskunta vaan se on helsingin kaupunginvaltuusto minä itse toivon että me voimme omalla lausumallamme ja omalla painoarvollamme muutoin vaikuttaa siihen että helsingin kaupunki käy yhdessä myöskin ehkä ministerin ja ministeriön väen kanssa keskustelua lähtökohtaisesti koko malmin säilyttämiseksi sillä alueella tai korvaavan kentän löytämiseksi hyvienkin yhteyksien ja etäisyyksien päässä malmin alueesta on selvää että me tarvitsemme pienlentokenttiä ja sitä tulevaisuutta nähdään yleisilmailun alueella niin että ainoastaan iso helsinki vantaan lentokenttä tai maakuntakentät eivät voi palvella sitä lentoliikennettä jota tulevaisuudessa älykkäiden liikkumismuotojen osalta me tulemme näkemään mitä tulee itse pääministeri sipilään niin hänellä on tietysti oikeus omiin mielipiteisiinsä mutta kun me olemme itse valiokunnassa käyneet tätä asiaa läpi niin kyllä tässä ovat tulleet perustuslailliset ja kunnan itsehallintoon menevät menevät seikat hyvin vahvasti esille siis itse kansalaisaloite ei ole perustuslain vastainen tai tai se idea ja ajatus siinä mutta mitä tulee säätämisjärjestykseen siinä voimmeko kunnalliseen itsehallintoon kaavoitusprosessien ja maankäytön osalta vaikuttaa niin minä olen tullut siihen lopputulokseen että

puhemies keskusta kantaa vastuuta koko suomesta myös helsingistä keskustalla oli tosiaankin halu puuttua malmin asiaan kansalaisaloitteen mukaisesti olisimme varmasti myöskin päättäneet asiasta sillä tavalla jos meillä olisi helsingissä ollut enemmän valtaa mutta muut puolueet päättivät asiasta toisin eivätkä toimineet nyt mietin sitä että tässä salissakin niitten puolueitten edustajat jotka ovat päättämässä että malmin kenttää ei tällä tavalla kehitetäkään lentokenttänä kaikki ovat karanneet täältä salista se siitä meidän keskustalaisten vastuunako on kantaa helsinginkin asioista huoli

liikenne ja viestintävaliokunnan yksimielisen mietinnön mukaisesti korvaavia alueita sieltä minä kyllä uskon että

keskusta joka hoitaa ympäristöministerin ja liikenneministerin tehtäviä hoitaa tätä asiaa eteenpäin ja auttaa siinä toivon mukaan mitä olisi ratkaisuja löydettävissä

arvoisa puhemies lähes kaikki on sanottu jo ja äskeinenkin puheenvuoro oli hyvä esimerkki siitä

tosiaan lainopilliset seikat johtavat tähän tähän päätökseen mikä täällä on mutta samaan aikaan kun me tiedämme tosiaan mikä merkitys malmilla on esimerkiksi kulttuurihistoriallinen arvo niin se perustuu nimenomaan siihen että se on toimiva lentokenttä pelkkänä rakennuksena sillä ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä nykyään on toiminnallisena kenttänä toinen asia mikä on mikä on tässä jäänyt oikeastaan vielä sanomatta nyt löytyi semmoinen kyseessähän on suomen toiseksi vilkkain kenttä ja ja todella merkittävä ilmailun kohde kun me otamme huomioon ilmailun merkityksen suomelle helsinki vantaan aasian tilanteen niin se on jotain mitä pitää myös suojella jos kuvitellaan että tämä pienilmailu siirtyisi sinne niin ei isoakaan häiriötä tarvitse olla kun sinne tulee liikenteellisesti ruuhkaa toimikaan enää tämä helsinki vantaan ajattelu ja sitä kautta suomen asema heikkenee tässä ilmailun saralla jos taas me ajattelemme tulevia tulevia ilmailumuotoja ja jos otetaan robotti robotti missä on kiinteät kiinteät siivet niin aina se tarvitsee tarvitsee kiitoradan eikä sekään sinne helsinki vantaalle sovi tälle ei ole korvaavaa kenttää ja tämä lausuma on erittäin tärkeä siinä suhteessa

ei saa lopettaa ennen kuin toiminnot jatkuvat jossain muualla

arvoisa rouva puhemies kiitän lämpimästi edustaja laukkasta tuosta vähän aikaa sitten olleesta puheenvuorosta jossa hän pääministeriäkin kiitteli näistä kannanotoista mitä pääministeri on malmin lentokentän puolesta tehnyt täällä keskusteluissa tänään on tullut useiden useiden puhujien puheissa esille että keskusta on aikanaan puolustanut malmin lentokenttää se on tosiasia ja keskusta puolustaa edelleenkin jos vain on mahdollista toteuttaa malmin säilyttäminen keskusta on aikanaan noin vuosi sitten taitaa olla helmikuussa kaksituhattaseitsemäntoista tehnyt oman tiedotteen jossa se oli että malmin lentokenttä pitäisi säilyttää keskustan eduskuntaryhmä haluaisi malmin lentokentän toiminnan jatkuvan vaikka helsingin kaupunki on ilmoittanut ilmoittanut että alueelle tulee asuntorakentamista

keskusta pitää tärkeänä koko kansallista lentoasemaverkostoamme kun valiokunta kuuli muun muassa helsingin pormestaria niin hän ei nähnyt mahdollisuutta että helsinki luopuisi näistä suunnitelmistaan asuntotuotannolle malmin alueelle sitten kun puhutaan siitä voivatko helsingin päättäjät päättää asian siten että malmi säilyy kyllä se on helsingin päättäjistä ja helsingin pormestarista kiinni että näin tehdään kun joku kaupunki haluaa että lentokenttä säilyy lappeenrannassa haluttiin että lentokenttä säilyy lappeenrannassa ja päättäjät tekivät sen päätöksen nyt lappeenrannalla on oma lentokenttä jonka toimintaa halutaan kehittää itse

arvoisa rouva puhemies omalta osaltani nyt viimeinen puheenvuoro tähän asiaan ja haluan vielä vielä muistuttaa mistä tässä asiassa nyt on kyse nyt on kansalaisaloite johon valiokunta on yksimielisen mietinnön rakentanut ja nyt tässä loppumetreillä perussuomalaiset lähtivät rakentamaan varmaankin jo seuraavia vaaleja tai ainakin kannatuksensa kohentamista tasaisen laskun jälkeen rakentamalla ikään kuin tällaisen muutosesityksen nopeasti minä pidän sitä vähän häijynä nimenomaan ilmailijoita liikenneilmailijoita ammattilentäjiä lentokoulutusta antavia ja malmilla muuten toimiva kohtaan että perusteetonta toivoa minä olisin kyllä mielelläni nähnyt perussuomalaiset joka oli hallituspuolueena kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista ajamassa aktiivisesti keskustan veljien ja siskojen kanssa tätä malmin puolustamista siellä olisi ollut se paikka oikeasti tehdä niiden puheiden lisäksi ja esitysten ja kirjoitusten lisäksi jotain tälle asialle yhdessä helsingin kaupungin päättäjien kanssa siinä olisi ollut se paikka nyt ei ole paikka antaa perusteetonta toivoa meille jotka periaatteellisesti ja ja ikään kuin sydämestämme tätä asiaa malmin kentän puolesta toimitamme varmaan annatte hieman suuremman arvon tässä asiassa näin toivon edustaja laukkaselta erityisesti täällä on vilpittömyyttä takana mutta minun mielestäni se ei ole vilpittömyyttä että annetaan perusteetonta toivoa se on petkuttamista ja näin toivonkin että että jos tässä malmin asiassa jotain on tehtävissä niin hallitus siihen tarttuu salin ulkopuolella ei täällä salissa pelkillä puheilla ja kun aikaisemmin kiitin jo kansalaisaloitteen tekijöitä samalla toivon että myös annetaan arvo kunnalliselle itsehallinnolle helsingin kaupungin päättäjät helsinkiläisten valitsemat päättäjät ovat tässä tämän temppelin harjalla ja toivon että

arvoisa rouva puhemies vielä sen haluan tässä mainita että malmin lentokentän ainutlaatuisuus vanhan perinteen ja uusien innovaatioiden kohtaamispaikkana malmin lentokentän kehittämismahdollisuudet ovat huikeat se voisi olla euroopan tasoinen nähtävyys ja turistikohde koska se on niin omaa luokkaansa tämä lex malmi on tuonut esiin sen miten perustuslaki suomessa toimii ja itsemääräämisoikeus toimii ja niitä on täällä kunnioitettava se että täällä on käynyt ilmi että tätä ei sellaisenaan voi nyt viedä läpi on aivan kiistatonta ja on hyvä että kunnallinen itsemääräämisoikeus on näin selkeästi tässä nostettu sille kuuluvaan sen takia tämä huoli onkin aivan erityinen nimenomaan helsingin päättäjiin kohdistuvana paineena että siellä syntyisi aitoa uutta keskustelua pitäisikö tätä vielä harkita uudestaan ja jollakin tavalla tuoda päätöksentekoon en pidä sitä mahdottomana ollenkaan siihen on paljon välineitä kaikki jotka kuntapolitiikassa olemme mukana tiedämme sen mutta että tämä keskustelu lehdistönkin ja median kautta voisi sillä tavalla laajentua että kuinka paljon yksi kaupunki voi ajaa vain omaa etuaan silloin kun on merkittävä kansallinen intressi kysymyksessä niin kuin tässä malmin lentokentässä on
arvoisa puhemies edustaja mika kari otti esille perussuomalaisten roolin malmin kentän säilyttämisessä hän totesi että tässä tulee tehdä töitä muutenkin kuin eduskunnassa no todettakoon ainakin se että edustaja raatikainen joka tämän esityksen teki täällä äsken istunnon aikana kansalaisaloitteen puolesta on toiminut malmin lentokentän eteen hyvin vahvasti myös helsingin kaupunginvaltuustossa edustaja maijala keskustasta korosti äsken keskustan roolia malmin lentokentän säilyttämisessä ja kyseli jopa että missä ovat muut muut vastuunkantajat no merkittäköön nyt sekin pöytäkirjaan että tässä salissa on keskustelun aikana ollut edustajia käytännössä kaikista muistakin eduskuntapuolueista ei ei pelkästään keskustasta joten kyllä sitä vastuuta yritetään kaikin voimin kantaa sitä paitsi olisin tietenkin toivonut pääministeripuolueen ryhtyvän konkreettisiin toimiin jo aiemmin eikä vasta nyt kun tämä kansalaisaloite on täällä ensimmäisessä käsittelyssä valiokunnan mietinnön hyväksymisen jälkeen mitä ne toimet ovat se olisi hauska hauska tosiaan keskustan edustajilta vielä kuulla historiasta vielä muistuu mieleen esimerkki vanhasen kakkoshallituksen ajalta jolloin lounais sipoo pakkoliitettiin helsinkiin valtioneuvoston tekemällä päätöksellä vastoin sipoon kaupungin kantaa tänäänkin on puhuttu paljon kuntien itsehallintoon liittyvistä kysymyksistä mutta kyllä tällöin vuonna kaksituhattaseitsemän tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä jyrättiin tosiaan tämä sipoon oma oma päätös itsehallinto en ole en ole itsekään pakkoliitosten kannattaja mutta katson että näissä näissä kysymyksissä joilla on joilla on merkittävä rooli kansallisen edun kannalta kuten tämä malmin lentokentän säilyttäminenkin valtion on kyllä katsottava maan kokonaisetua

arvoisa puhemies pyysin vielä tämän viimeisen puheenvuoron sen takia että on jäänyt kiittämättä kansalaisaloitteen tekijöitä tekijöitä eli se olisi pitänyt tuossa esittelypuheenvuorossa luonnollisesti jo tehdä mutta olisin toivonut että tähän löydetään toisenlainen ratkaisu vaikka nämä ennakkomerkit tosiaan niin kuin edustaja laukkanen sanoi olivat huonot niitä ratkaisumalleja ei löydetty siellä on perustuslaki tosiaan vastassa ja perustuslakivaliokunnan lausunto lausunto on yksiselitteinen ei siinä ole sen ihmeempiä tulkinnanvaroja ei löydetty ratkaisua muuta kuin tämä mutta kansalaisaloitetta pitää kunnioittaa mielestäni niin paljon että se pitää tuoda saliin ja yksimielisesti tähän vaikkei kivalta tunnukaan päädyttiin nyt kuitenkin tuo lausuma minkä liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt perustuu nimenomaan niihin toimintoihin ja se antaa edelleen malmin ystäville pontta siihen että helsingin valtuustoon otetaan yhteyttä ja toimitaan sitä kautta koska siellä on se oikeus ja mahdollisuus vielä pelastaa malmin kenttä lienee selvää tämän salikeskustelun perusteella että kulttuurihistorialliset ja ilmailulliset syyt nykyisin ja tulevaisuudessa puoltavat malmin kentän säilymistä oletan että helsingin kaupunki ottaa asian käsittelyn vakavasti